päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja ojala niemelä

arvoisa puhemies eilen välikysymyskeskustelussa tämä sali jakoi huolen ammatillisesta koulutuksesta ammatilliseen koulutukseen tehtävät leikkaukset johtavat väistämättä aloituspaikkojen vähenemiseen lähiopetuksen karsimiseen koulutuksen laadun heikkenemiseen toimipisteiden vähenemiseen ja jopa kolmentuhannen ammatillisen opettajan irtisanomiseen reformin nimissä te viette rahat mutta samaan aikaan ette anna ohjauskeinoja järkevöittää toimintaa eilisessä keskustelussa keskustan ryhmäpuheenvuoron käyttäjä edustaja honkonen vaati ammatillisen koulutuksen tilanteen helpottamista hallituksen puoliväliriihessä koska monet koulutuksenjärjestäjät ovat jo vaikeuksissa koska eilen tässä salissa jäimme ilman vastauksia kysymys kuuluukin pääministeri sipilälle seisotteko ryhmänne kannan takana ja helpotatte ammatillisen koulutuksen asemaa kehysriihessä

tilanteesta ja sen myöskin ministeri täällä edessä totesi keskustan ryhmäpuheenvuorossa ei vaadittu leikkauksien perumista ja sen myöskin totesin itse täältä edestä se mitä asialle parastaikaa tehdään on että että siihen on huolella ministerin johdolla valmisteltu reformi joka vastaa moniin moniin niihin huolenaiheisiin mitä täällä on esitetty tulee yksilöllistä oppimispolkua tulee koulutussopimusta ja niin edespäin mutta se on selvä asia että niin niin kuin monessa muussakin paikassa ollaan jouduttu tekemään kipeitä leikkauksia ja näitä huolia on on toki kuunneltu ja niitä ymmärrämme pyydän
niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
arvoisa puhemies suomi on tullut tunnetuksi maailmalla koulutuksen mallimaana mutta leikkausten takia olemme menettämässä tämän kruununjalokivemme meillä on tässä yhteiskunnassa tässä maassa kahdeksankymmentätuhatta nuorta jotka ovat teillä tietämättömillä he eivät ole koulutuksessa eivät töissä eivätkä varusmiespalveluksessa heidän työllistymistään heikentävät pitkittynyt työttömyys alhainen koulutus ja vähäinen työkokemus sdp haluaa pitää kaikki nuoret mukana sdp on ainoa puolue joka edustaja ihalaisen johdolla on tehnyt kattavan uuden nuorisotakuuohjelman ohjelma ulottuu varhaislapsuudesta ensimmäiseen työpaikkaan asti takuu tiivistää nuorille tarjottavaa tukiverkkoa niin että jatkossa yksikään nuori ei jää vaille toisen asteen koulutusta jatko opiskelupaikkaa tai työtä pääministeri sipilä vakavasti nuorten hädän ja tulette mukaan toimettomuuden ja osattomuuden vastaiseen työhön tartutteko yhteistyön käteen ja lupaatteko viedä nuorisotakuuohjelmaa eteenpäin

puhemies se on selvä asia että hallitus ottaa nuorten tilanteen vakavasti mitä tulee tähän ammatillisen koulutuksen tilanteeseen niin tämä on yksi niistä hankalista ja kipeistä leikkauksista jotka on yhdessä hallituksessa päätetty satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen rahoitus on noussut tuolta kaksituhatta luvun alusta noin miljardista eurosta noin kahteen miljardiin euroon ja siinä tullaan nyt satayhdeksänkymmentä miljoonaa takaisinpäin edelleenkin meillä on koulutuspaikkoja noin puolitoista kertaa hakijoiden määrä eli jokainen nuori kyllä löytää oman opintopolkunsa sieltä siitä siitä tämä uudistus myöskin lähtee tätä uudistusta on pitkään odotettu se on hyvin valmisteltu ja siitä tulee nyt hyvä siinä otetaan huomioon monia monia niitä huolia mitä tuolta kentältä sekä opiskelijoilta että opettajilta on matkan varrella tullut

eilisessä keskustelussa opetusministeri kaipasi rakentavia ehdotuksia toisen asteen koulutuksen kehittämiseksi ehdotan että hallitus tekisi puoliväliriihessä analyysin oppivelvollisuusiän noston hyödyistä euroopan maista ainoastaan turkissa on suomea lyhyempi oppivelvollisuus saksassa ja hollannissa oppivelvollisuus kestää jopa neljä vuotta pidempään kuin meillä professorit roope uusitalo ja juho saari ovat myös kiinnittäneet asiaan huomiota ja uusitalon mukaan esimerkiksi usassa oppivelvollisuusiän nosto on lisännyt kuusitoista viiva seitsemäntoista vuotiaiden koulunkäyntiä se on myös kasvattanut ihmisten ansiotuloja ja työllisyyttä sekä vähentänyt työttömyyttä jopa riskiä kuolla seuraavan kymmenen vuoden aikana

kiitos oppositiolle tärkeän asian esille nostamisesta eilen saimme keskustella ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta rauhoittelisin sillä tavalla toteamalla että meillä ammatillisen koulutuksen aloituspaikat riittävät niin että voimme turvata koulutustakuun eli jokaiselle peruskoulun päättäneelle turvataan paikka toiselta asteelta joko lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta myöskin tulevaisuudessa samoin hallitus etsii parhaillaan jo käytössä olevien toimien lisäksi myöskin uusia vaikuttavia toimia joilla voimme ehkäistä nuorten syrjäytymistä edellisellä hallituskaudella oli paljon hyvää yritystä mutta tulokset eivät ehkä puhuneet kuitenkaan puolestaan koska työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä kasvoi nyt tarvitaan niitä vaikuttavampia toimia meidän pitää saada nuorille suunnatut palvelut toimimaan paremmin yhteen katsetta varhaisempiin vuosiin niin kuin hallituksen kärkihankkeissa toimitaan ja ammatillisen koulutuksen reformi on yksi tärkeimmistä keinovalikoimassamme olevista keinoista ehkäistä nuorten syrjäytymistä

ministeri ihalaisen nuorisotakuun ansiosta suomen nuorten pitkäaikaistyöttömyys oli euroopan alhaisinta lukua sitä ei juuri ollut ja tällä hetkellä valtiovarainministeriön katsauksessa todetaan että suomeen on tullut uusi ilmiö suomessa on tällä hetkellä neljätuhatta nuorta pitkäaikaistyötöntä tämä on uusi ilmiö ja sen takia me esitämme nyt että nuorisotakuuta lähdetään päivittämään ja kehittämään arvoisa puhemies arvoisa pääministeri annoitte kyllä nyt hieman väärän kuvan tuossa keskustan ryhmäpuheenvuorossa siinä ei ollut ainoastaan huoli vaan myös selkeästi todettiin keskustalla on halu löytää ratkaisuja puoliväliriihessä ammatillisen koulutuksen tilanteen helpottamiseen siis tilanteen helpottamiseen ja te eilen itse tyrmäsitte tällaista kaksilla rattailla ajoa ei ole aikaisemmin nähty myös edustaja pekkarinen varapuhemies pekkarinen on todennut että jos hallitus ei lisää voimavaroja sellaista hallitusta on vaikea tukea arvoisa pääministeri jos hallitus ei lisää voimavaroja kehysriihessä voiko sellaista hallitusta tukea

arvoisa puhemies hyvää hallitusta kyllä voi tukea myöskin oppositiosta se mistä eilen keskustelimme täällä oli se perutaanko tämän vuoden alusta voimaan tulleet leikkaukset vastaus on että emme peru mitä me käsittelemme puoliväliriihessä me käsittelemme monia monia asioita puoliväliriihessä koulutukseen liittyviä kysymyksiä reformiin liittyviä kysymyksiä työllisyyteen liittyviä kysymyksiä ja ja meillä on pitkä pitkä lista selvitettäviä asioita joihin saamme vastaukset sitten puoliväliriihessä monia huolia on pystyssä mutta vastaus kysymykseenne perutaanko tämän vuoden alusta voimaan astunut leikkaus puoliväliriihessä emme peru

herra puhemies aivan kuten pääministeri tässä äsken totesi eilisessä ryhmäpuheenvuorossa ei viitattu leikkauksiin vaan yleisemmin ammatillisen koulutuksen tilanteen helpottamiseen tämä leikkausten peruminen on esiintynyt lähinnä sosiaalidemokraattien puheenvuoroissa eilisessä keskustelussa ja nyt tällä kyselytunnilla ihmettelen myöskin tätä puhetta että ohjauskeinot ikään kuin puuttuisivat tästä ammatillisen koulutuksen

tässä ammatillisen koulutuksen uudistuksessa todella aikataulussa ja kuinka me kansanedustajat voisimme enemmän tukea sen toimeenpanoa

arvoisa puhemies se on se tärkeä viesti myöskin tuonne ammatillisen koulutuksen kentälle että myös eduskunnassa katse olisi nyt eteenpäin ja keskityttäisiin tekemään ammatillisen koulutuksen reformista mahdollisimman hyvä sain siihen myöskin eilisessä keskustelussa keskustelussa täältä monia hyviä eväitä ja ammatillisen koulutuksen reformi etenee suunnitellusti se on tässä vaiheessa siinä vaiheessa että tehdään jo käännöstöitä siinä laintarkistuksen viimeisessä vaiheessa eli hyvin pian siitä päästään keskustelemaan myöskin tässä salissa siinä on

lukuisia hyviä uudistuksia ja parannuksia millä mennään eteenpäin myös tähän syrjäytymisen teemaan se keskeyttämisten vähentäminen on iso asia toinen on sitten tulevaisuuden muuttuvat osaamistarpeet joihin meidän pitää joustavammin pystyä vastaamaan ammatillinen koulutus palvelee hyvin monia erilaisia tarpeita kun ajatellaan että siellä on nuoria koulutettavia jotka tulevat suoraan peruskoulusta hyvin erilaisilla tavoitteilla ja myöskin siellä on paljon niitä

puhemies mitä eilisessä keskustelussa sanottiin ministeri grahn laasonen totesi että hän on huolissaan lähiopetuksen vähäisyydestä keskustan ryhmäpuheessa linjattiin että halutaan etsiä keinoja helpottaa ammatillisen koulutuksen tilannetta se mitä me nyt haluamme tietää ja kuulla on mitä tämä tarkoittaa mitä hallitus aikoo tehdä ammatillisen koulutuksen tilanteen helpottamiseksi minusta nämä puheet olivat myönteinen muutos suhteessa aikaisempaan kun hallituksen aikaisempia puheita on kuunnellut on välillä ihmetellyt oletteko lainkaan tietoisia niistä isoista huolista mitä tällä hetkellä on ammatillisen koulutuksen kentällä

ammatillisen koulutuksen reformin joka tulee siis pian eduskuntaan tarkoituksena on antaa koulutuksenjärjestäjille uusia työvälineitä tehdä ammatillista koulutusta niin että entistä suurempi osuus siitä rahoituksesta voidaan kanavoida nimenomaan siihen opetukseen opiskelijoiden tueksi reformin keskeinen idea on se että kun opiskelija tulee ammatilliseen koulutukseen hänelle tehdään henkilökohtainen suunnitelma jossa rakennetaan se oppimisen polku kun ymmärrämme sen että jokainen oppii vähän eri tavalla ja tarvitsee eri määrän tukea sille oppimisensa polulle se on osaamisperusteisen järjestelmän idea että määritellään osaamistavoitteet ja niihin päästään sitten jokaisen kohdalla omaa polkua joka on määritelty siinä suunnitelmassa jotta jokainen oppii arvoisa

herra puhemies ammatillisen koulutuksen reformi on tietenkin hyvä asia mutta uudistuksen tekeminen niin että ensin viedään rahat ja sitten tehdään uudistusta ei ole hyvä asia kysymys kuuluukin miten ja millä rahoituksella hallitus takaa ammatillisen koulutuksen aloituspaikat ja riittävän lähiopetuksen määrän koko suomessa onko tarkoitus jättää vastuu ammatillisen koulutuksen järjestämisestä eri alueiden harteille ja katsoa vierestä miten käy vai aikooko hallitus varmistaa omilla päätöksillään kehysriihessä että yksikään nuori ei jää hallituksen päätöksen vuoksi ilman koulutuspaikkaa tai riittävää lähiopetusta
arvoisa puhemies yhdessä tehdään ammatillisen koulutuksen kanssa yhdessä tehdään opetus ja kulttuuriministeriö paitsi toteuttaa ohjaustehtäväänsä ja lainsäädäntöä tehdään juuri nyt parhaillaan kentän kanssa yhdessä tulee myöskin tarkasti seuraamaan että koulutustakuu toteutuu kaikkialla maassa eli jokainen peruskoulun päättänyt saa koulutuspaikan joko ammatillisesta koulutuksesta koulutuksesta tai lukiosta eli tavoitteena ei voi olla mikään vähempi kuin se että jokainen suorittaisi sen toisen asteen tutkinnon ja valitettavasti tällä hetkellä olemme tästä tavoitteesta kaukana vaikka koulutustakuu toimii suomessa siitä huolimatta esimerkiksi ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen on iso ongelma ja siihen tämä reformi vastaa erittäin monilla erilaisilla toimilla joista osan jo luettelin ja yhden esimerkin vielä mainitsen se on työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisääminen joka voi olla iso motivaatiotekijä erityisesti niille jotka tulevat peruskoulusta ja haluaisivat jo päästä käytännön elämässä tekemään
arvoisa puhemies itsestään selvää on että lähiopetuksen määrä on erittäin tärkeä varsinkin niillä nuorilla jotka aloittavat ensimmäisen vuoden ammattikoulussa kuten täällä ministerikin totesi ja ihmetteli mihin ne lisääntyneet rahat oikein käytettiin menivätkö ne seiniin opetuksen sijaan niin tässä on syytä pohtia millä tavalla meidän koulutusrahat käytetään meidän tulee tavoitella sitä että merkittävin osa rahasta kohdentuu juuri sinne opetukseen joka on nuorten näkökulmasta tärkeintä

perustaidot ovat riittävän vahvoja kysynkin ministeriltä minkälaisia ajatuksia teillä on mitä voimme tehdä lisää peruskoulun yläkoululuokilla
arvoisa puhemies tässä oli erittäin tärkeä näkökulma kyllähän meidän täytyy katsoa tätä koulutusjärjestelmää koko polkua lähtien varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta peruskouluun ja toiselle asteelle ja siitä eteenpäinkin ja peruskoulussahan on nyt uudet opetussuunnitelmat alkaen

on erityinen huoli pojista jotka helposti putoavat kärryiltä pitää pystyä löytämään ratkaisuja millä pojat saadaan pidettyä mukana sitten on alueiden välisiä eroja ja sosioekonomisen taustan vahvistuva vaikutus näihin kaikkiin haasteisiin me pyrimme vastaamaan sillä että koulutusta uudistetaan kaikilla asteilla

kysymyksessä on todella mittava uudistus joka vertautuu peruskoulu uudistukseen ammattikorkeakoulujärjestelmän rakentamiseen tai yliopistouudistukseen ja tätä reformin edistymistä seurataan ulkomaita myöten ja siitä ollaan hyvin kiinnostuneita kentällä ollaan kyllä huolissaan ja epätietoisia vielä mitä tuleman pitää pidetäänkö huolta alueellisista osaamis ja koulutustarpeista ja vaikka kysymyksessä ei luonnollisestikaan ole lähipalvelu niin pidetäänkö myös huolta siitä että kenenkään ammatillisia opintoja suorittavan koulumatka ei muodostuisi kohtuuttoman pitkäksi
arvoisa puhemies juuri näin kuin edustaja sanoi eli suomalainen ammatillinen koulutus kiinnostaa myös kansainvälisesti ja meidän ammattiosaamisemme suomessa on hyvin ihailtua kansainvälisesti tämä näkyy ja on avannut itse asiassa myöskin meidän koulutuksenjärjestäjillemme uudenlaisia mahdollisuuksia koulutuksen vientiin maailmalle mikä sitten taas mahdollistaa sen että sitä kautta voidaan saada myöskin lisäeuroja koulutuksen kehittämiseen täällä suomessa suomalaisen ammatillisen koulutuksen vahvuuksia ovat paitsi se laatu myöskin

puhemies kun luin hallituksen ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöluonnosta lävitse törmäsin mielenkiintoiseen asiaan siinä esiteltiin eri maiden järjestelmiä ja tanskassa on sellainen käytäntö että peruskoulun jälkeen kuusikymmentä prosenttia nuorista tällaisella lisäluokalla huom kuusikymmentä prosenttia tämä on oikeastaan aasinsilta tähän perusoppivelvollisuusiän nostoon puhuisin itse mielelläni oppivelvollisuusoikeudesta koska erityisesti poikien kannalta olisi erinomaisen hyvä että he täydentäisivät opintojaan lukemis kirjoitustaitoaan matematiikkaa ja samalla kypsyisivät tekemään sitä valintaa ammatillisen koulutuksen ja lukion välillä minä näen tämän

ja sen takia professorit juho roope uusitalokin kannattavat oppivelvollisuusiän nostoa ettekö tekin jo kokoomus ja hallitus voisi tulla meidän tiellemme professorien ja demarien tielle

arvoisa puhemies lähtökohta tietenkin se että meidän pitää pystyä vahvistamaan peruskoulua ja sitä että jokainen saavuttaa ne peruskoulun tavoitteet jo siellä peruskoulun aikana nimenomaan näihin poikien ongelmiin meidän pitää pystyä erityisesti kiinnittämään huomiota koska nähdään että meillä ovat tyttöjen ja poikien väliset oppimiserot suomessa oecd maiden suurimpia meillä on käytössä suomessa myöskin valmistava koulutus meillä on käytössä niin sanotut kymppiluokat kymppiluokat ja nämä ovat hyviä tapoja myöskin tarjota polkuja niille jotka eivät näihin tavoitteisiin ole päässeet ja sitä kautta saadaan ehkä se vuosi lisäaikaa myöskin parantaa tuloksia ja

seuraavalle koulutusasteelle pidän niitä hyvinä vaihtoehtoina ja ehdottomasti myöskin olen valmis tarkistelemaan miten niitä voitaisiin vahvistaa sitä kautta että saataisiin nuorille enemmän mahdollisuuksia mutta lähtökohdan pitää olla se että tämä koko koulutuspolku turvaisi oppimisen ja ammatillisen koulutuksen reformissa se osaamisperusteisuus

hallituksen koulutusleikkuri on osunut kipeästi myös varhaiskasvatukseen oppositiosta olemme onneksi saaneet hallituksen perumaan joitain huonoista päätöksistään viimeksi hallitus vetäytyi esikoululaisten varhaiskasvatuksen leikkauksista sen jälkeen kun olin nostanut asian esiin kirjallisella kysymyksellä viikko sitten keskustelimme näistä suunnitelmista täällä suullisella kyselytunnilla varhaiskasvatuksen korvaaminen osittain kerhotoiminnalla olisi tarkoittanut varhaiskasvatuksen laadun romuttamista pahimmillaan eskarilaisen päivä olisi särkynyt kolmeen osaan aamulla lapsi olisi ollut kerhossa sen jälkeen esiopetuksessa ja iltapäivällä taas kerhossa tämä olisi heikentänyt varhaiskasvatuslain tavoitteiden toteutumista ja on erittäin hyvä että hallitus vetäytyi tästä suunnitelmasta huoleni koskee kuitenkin sitä onko kahdenkymmenenviiden miljoonan euron säästötavoite varhaiskasvatukseen edelleen voimassa juuri kuulimme kun pääministeri sanoi ettei ammatillisen koulutuksen säästöistä aiota luopua eli kysynkin mihin aiotte kohdistaa nämä varhaiskasvatukseen aiotut kahdenkymmenenviiden miljoonan euron leikkaukset

arvoisa puhemies kun tehdään lainsäädäntöä ainoastaan sellaiset ratkaisut ovat mahdollisia joissa lasten turvallisuus voidaan taata samoin sellaistakaan mallia ei voi rakentua missä lasta pompotellaan paikasta toiseen monta kertaa päivän aikana se ei ole mahdollista tältä osin haluan tämän huolen kyllä täältä salista hälventää tämäntyyppisiä ratkaisuja ei ole suunnitteilla

puhemies kuulimme jälleen kerran että opetusministeri kieltäytyy vastaamasta hänelle suoraan esitettyyn kysymykseen on aivan selvää että ette voi toteuttaa sellaisia sellaisia esityksiä jotka tuhoavat varhaiskasvatuksen laadun ja tavoitteet mutta ette vastannut siihen kysymykseen jonka teille suoraan esitin mihin aiotte kohdistaa nämä kahdenkymmenenviiden miljoonan euron säästöt jotka edelleen ilmeisesti aiotte pitää voimassa mistä te jälleen leikkaatte jos leikkaatte koulutuksesta vastatkaa

iso puhde meidän täytyy pitää kiinni julkisen talouden tasapainottamistavoitteesta siihen liittyy oleellisesti se neljän miljardin säästöohjelma joka on jo hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittu me tulemme pitämään huolen siitä että tämä kokoluokka pysyy jos on jotakin sellaista tämänkaltaista jota ei pystytä toteuttamaan silloin pitää kuitenkin huolehtia siitä että kokonaisuus säilyy mutta nyt teidän ei kannata seuraavaksi nousta ylös ja sanoa että se tarkoittaa jotain uutta säästöä varhaiskasvatukseen sillä me huolehdimme kokonaisuudesta me pidämme kiinni siitä että velkaantumista saadaan taitettua kokonaisuutena hallituksen määrittelemällä

että on tärkeää että olette ottanut pääministeri vahvan otteen siitä että suomalaista kilpailukykyä voisi nostaa työllisyysastetta nostamalla mutta sen jälkeen tämän juhlapuheen jälkeen nämä teot ovat nyt jollakin tavalla vielä ruosteessa ihmettelen miksi ei linjata millä tavalla esimerkiksi tässä varhaiskasvatuksessa voitaisiin mennä eteenpäin nyt kun tiedämme että opposition syvästä painostuksesta ja asiantuntijoiden huolista johtuen ministeri päätyi ainoaan oikeaan johtopäätökseen eli siihen että tätä kerhotoimintaa ei normienpurun nimissä laajenneta koko kenttää koskemaan niin nyt emme kuitenkaan tiedä mistä tämä säästö sitten toteutetaan minusta olisi reilua että te kertoisitte mistä se toteutetaan eilen emme saaneet tietää onko ammatillisesta koulutuksesta leikattu satayhdeksänkymmentä miljoonaa kaksisataakuusikymmentä miljoonaa vai mahdollisesti vielä kehysriihen jälkeen yli kolmesataa miljoonaa nyt olisi tärkeää että me tietäisimme mitä näihin asioihin vastataan ja vielä kerran kysyn mistä tämä säästö on pois

puhemies kysyjällä oli pitkä johdanto jossa jossa moitittiin työllisyystoimien epäonnistumista viime kaudella tuli satatuhatta uutta työtöntä tällä kaudella käänne on tapahtunut myöskin pitkäaikaistyöttömien trendi on kääntynyt laskuun saimme juuri valtiontaloudesta alustavia lukuja joissa alijäämä julkisessa taloudessa on pienentynyt viidestä pilkku seitsemästä

yhteen miljardiin ollaan pitkästä aikaa

työttömyys pienenee koko ajan työllisyysaste nousee hallitus tekee koko ajan toimia joilla saamme vahvistettua tätä hyvää trendiä mikä nyt on saatu aikaiseksi

arvoisa puhemies hallitus on mahdollistanut heikennyksiä varhaiskasvatukseen kajoamalla subjektiiviseen päivähoito oikeuteen ja olette myös mahdollistaneet suurempia

on tietysti hyvin tärkeä teema nyt kunnallisvaalien alla ja kunnissa koska se jää kuntien tehtäväksi kun ajatellaan näitä heikennyksiä mitä hallitus on

mitä on tapahtunut de facto kentällä

puhemies arviointi ja seuranta kuuluvat ikään kuin jokapäiväiseen tekemiseen ja hyvään valmisteluun mitä tulee varhaiskasvatukseen niin se se on ihan totta että säästöjäkin on jouduttu tekemään mutta haluaisin nostaa esille myöskin sen että tässä kuussa muun muassa laskemme varhaiskasvatusmaksuja mikä nimenomaan helpottaa pienituloisten perheiden yksinhuoltajaperheiden arkea ihan todella merkittävästi

lastentarhanopettajien koulutusmääriä on lisätty ja niin edelleen eli näitä kehittämistoimia tehdään koko ajan ja tällä hetkellä kolme selvityshenkilöä tekee parhaillaan työtänsä jossa rakennetaan varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekarttaa
arvoisa herra puhemies nämä ministerin kuvaamat kehittämistoimet kuten varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma ovat kyllä sinänsä hienoja asioita mutta kyllähän varhaiskasvatuksen laadun merkittävin ongelma ovat liian suuret lapsiryhmät meillä on todellakin kansainvälisesti vertaillen huippukoulutetut lastentarhanopettajat ja heiltä tulee jatkuvasti viestiä siitä että he eivät näissä ylisuurissa lapsiryhmissä pysty ikään kuin toteuttamaan sitä osaamistaan käytännössä ja silloin siitä päiväkodissa toteutetusta palvelusta tulee enemmän lasten säilömistä kuin sitä laadukasta varhaiskasvatusta ja samaa huolta tulee myös lasten vanhemmilta aiotteko puuttua tähän kipeimpään ongelmaan eli näihin liian suuriin lapsiryhmiin

kohtuullisia kansainvälisesti verrattuna mutta tiedän kyllä hyvin sen että siitä tulee perheiltä paljon palautetta ja se arki myöskin varhaiskasvatuksen ammattilaisille on välillä rankkaa ja sitä jaksamista pitää nimenomaan tukea muun muassa henkilöstön osaamisesta ja koulutusmahdollisuuksista huolehtimalla varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet ovat yksi iso askel varhaiskasvatuksen laadun kehittämisessä kun kysytään perheiltä ja vanhemmilta niin he arvostavat erittäin kovasti tätä palvelua eli varhaiskasvatus on yksi niistä julkisista palveluista joista tulee asiakkailta eli perheiltä ja myöskin lapsilta erittäin hyvää palautetta

puhemies tosiasia on se että hallitus on mittavasti heikentänyt lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon ja ryhmäkokoja kasvattamalla on vaikeuttanut päivähoidon asemaa ja lastentarhanopettajien ja hoitajien mahdollisuuksia antaa tukea juuri niille lapsille jotka tukea eniten tarvitsevat monista kunnista on torjuttu nämä leikkaukset kun on todettu että päivähoito oikeuden rajaus aiheuttaisi vain enemmän ongelmia eikä toisi taloudellisia säästöjä mutta niissä kunnissa missä näitä leikkauksia on tehty se on heikentänyt monien perheiden asemaa ja juuri niitten lasten asemaa jotka eniten tukea tarvitsisivat nyt hallituksen pitäisi arvioida omat virheensä korjata nämä asiat lisätä rahoitusta varhaiskasvatukseen ja palauttaa pienemmät ryhmäkoot sen sijaan te suunnittelette kahdenkymmenenviiden miljoonan euron lisäleikkauksia esikoululaisille tästä keskustelusta ilmeni että tätä leikkausta ei ole poistettu opetusministeri on vain vähän vetänyt hesarin toimittajaa höplästä ja sanonut että tiettyä toteuttamistapaa ei tehdä mutta nyt haluaisin kuulla pääministeriltä vastauksen onko kahdenkymmenenviiden miljoonan euron säästötavoite varhaiskasvatukseen edelleen voimassa vai ei pääministeri sipilä
no tähän kysymykseen vastaa valtiovarainministeri orpo

arvoisa puhemies toistan sen että hallitus pitää kiinni talousohjelmastaan siitä isosta julkisen talouden tasapainottamissuunnitelmasta mikä meillä on

tämän säästökohteen osalta joka on hallitusohjelmaneuvotteluissa tullut on sekä erittäin suuria vaikeuksia saada sitä toimimaan että että on myöskin kyseenalaista saavutetaanko sillä positiivisia vaikutuksia näin siksi tämä on normaali prosessi jota käydään ministeriöiden ja valtiovarainministeriön välillä ja sitten lopulta puoliväliriihessä teemme päätöksiä me huolehdimme siitä meidän talousohjelmastamme se on kaikkein oleellisin asia tässä ja jos siellä sisällä joku muuttuu haetaan vaihtoehtoisia kohteita

siirrymme seuraavaan kysymykseen edustaja arhinmäki
arvoisa herra puhemies vierailin tänään myllypurossa leipäjonossa tapaamassa ihmisiä ja monien kanssa keskustelin ja yksi kertoi siitä että hän työskentelee kokopäiväisenä vrllä on ollut vrn työsuhdeasunnossa joka myytiin satolle ja vuokrat ovat nousseet sitä että seitsemänkymmentä prosenttia käteenjäävistä tuloista menee asumiskustannuksiin työssä käyvä ihminen joutuu käymään sen vuoksi leipäjonossa tämä osoittaa sitä että vuokrat ovat kohtuuttoman korkeita helsingissä ja suurimmissa kaupungeissa ei vain työttömille eläkeläisille ja lapsiperheille vaan myös ihan tavallisille työssä käyville ihmisille erityisesti vapaarahoitteisten vuokra asuntojen vuokrat ovat nousseet kohtuuttomasti

arvoisa puhemies kysymys asumisen hinnasta siellä missä asunnoista on pulaa on äärimmäisen ajankohtainen ja edustaja arhinmäki kuvasi hyvin tuon tilanteen jos asuminen vie valtaosan tuloista niin eläpä siinä sitten no asuntomarkkinoitten tilanne se että tarjontaa on huomattavasti vähemmän kuin kysyntää on johtanut tähän ja valitettavasti viime vaalikaudella tuo rakentaminen meni alamäkeen nyt hallituksen kärkihanke on asuntorakentamisen lisääminen ja kahdessa vuodessa verrattuna vuoteen kaksituhattaneljätoista eli siitä vuoteen kaksituhattakuusitoista asuntorakentamisen aloitusten määrä on puolitoistakertaistunut eli tuloksia syntyy mutta tarvitaan lisää asuntoja ja tarvitaan myös sitä kohtuuhintaista asumista ja senpä takia olen käynnistänyt myös tuon pitkäaikaisen korkotuen uudistamistyön jotta siitä

noin kaksi miljardia euroa on aivan liian suuri summa tähän vaikuttaa se että esimerkiksi sato ja vvo jotka ovat aikaisemmin toimineet yleishyödyllisinä toimijoina ovat siirtyneet kokonaan pois ja nostaneet kohtuuttomasti vuokria satolle maksettavista vuokrista vielä iso osa valuu ulkomaalaisille pääomasijoittajille mutta toisin kuin usein kuvitellaan ei asumistuen taso heijastu vuokriin suoraan ei se että asumistuki on noussut näy suoraan vuokrissa itse asiassa vuokrat nousevat paljon kovempaa tahtia kuin asumistukea on pystytty sen vuoksi ihmettelinkin kun te väläytitte sitä että asumistukea leikattaisiin laittamalla maksimivuokrataso se johtaisi siihen että entistä useampi joutuisi esimerkiksi turvautumaan toimeentulotukeen ja tiedetään että kelalla on jo nyt suuret ongelmat toimeentulotukien maksatuksessa oletteko aivan loppuun asti miettinyt

pienten asuntojen vuokrat ovat nousseet miksi näin on käynyt muutama vuosi sitten asumistuesta poistettiin tuo rajaus että neliöhinta saa olla maksimissaan x euroa sen jälkeen erityisesti pienissä asunnoissa nousseet koska neliöhintaa ei enää rajoiteta vaan ainoastaan asunnon kokonaisvuokra vaikuttaa tuohon tukeen sen takia väläytin tuota mahdollisuutta palauttaa tuo neliöhintaleikkuri kyse ei ole siis asumistuen leikkauksesta vaan keinosta hillitä vuokrien korotuksia asukkaiden eduksi

arvoisa herra puhemies on todella hyvä että näitä toimia asumisen kohtuuhintaistamiseksi on tehty kohtuutonta sen sijaan on se että että samalla kun tuo yksi pilkku kahdeksan miljardia asumistukeen menee ja asumista tuetaan kohtuuhintaista asumista jopa kolmellasadalla miljoonalla miljoonalla vvo nettoaa tästä niin hyvin että jakaa viisikymmentä miljoonaa ja edellisvuonna se jakoi sata miljoonaa osinkotuloja ammattiliitoille pääasiassa jotka ovat näitä omistajia arvoisa ministeri te olette tehnyt myös paljon toimia sen hyväksi että asunnottomuus vähenisi suomi taitaakin olla euroopan ainoita maita joissa viime vuonna näin on käynyt voisitteko kertoa myös näistä toimista suomen kansalaisille

arvoisa puhemies asunnottomuuden torjunnassa suomi todellakin on pärjännyt ainut maa jossa asunnottomuus tässä kohtaa voimme olla opposition kanssa yhdessä iloisia koska suomessa on asunnottomuuden torjumiseksi tehty pitkäjänteistä työtä ja ja otettiin käyttöön asunto ensin toimintatapa missä ensin halutaan tarjota ihmiselle asunto ja sen jälkeen yhdessä sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa lähteä katsomaan voidaanko sitä elämää panna muutenkin raiteilleen jos siinä korjaamisen tarvetta on ja tässä on samaa samaa työtä tehty aiempienkin hallituspuolueitten kanssa sen sijaan uutena asiana olemme tuoneet monta kertaa asunnottomuus alkaa siitä että esimerkiksi nuori sorruttuaan pikavippeihin saa maksuhäiriömerkinnän ei saa vakuutusta ei saa vuokrattua asuntoa niin tässä olemme lähteneet uudistamaan ja yhdessä joittenkin vakuutusyhtiöitten kanssa nyt tarjotaan senkaltaista vakuutusta että esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän saanut nuori pystyy vuokraamaan asunnon

puhemies todellakaan ei ole tehty mitään sen eteen että vuokrataso alenisi niin kuin täällä sanottiin päinvastoin hallituksen toimet ovat olleet sellaisia joilla nostetaan yleistä vuokratasoa jo tällä hetkellä vuokrat ovat pääkaupunkiseudulla nousseet kolmekymmentä prosenttia muualla maassa kahdeksantoista prosenttia olisi kuvitellut että tämä olisi aiheuttanut sen että ne panokset joita yhteiskunnalla on laitettavana asuntopolitiikkaan käytettäisiin nimenomaan sellaiseen asuntotuotantoon joka on omakustannushintaista jossa kaikki tuki menee vuokralaiselle eikä valu minnekään muualle

todella vuokralaiselle

arvoisa puhemies väite siitä että hallitus ei olisi tehnyt mitään vuokrien nousun hillitsemiseksi on väärä se on väärä väite vuokrataso määräytyy pääasiassa kysynnän ja tarjonnan mukaan eli kun edellisen hallituksen jäljiltä asuntotuotanto oli pohjalukemissa ei ole ihme että vuokrat ovat nousseet nyt suunta on kääntynyt asuntoja tuotetaan lisää ja se edesauttaa sitä että vuokrat eivät nouse niin ripeää tahtia

ministeri tiilikainen ja hallitus ovat tehneet hyvää työtä asuntosaralla meillä uusia asuntoja ja taloja rakennetaan enemmän kuin pitkään aikaan kiitos siitä ministeri tiilikaiselle meillä kuitenkin esimerkiksi kaavoitusta olisi syytä edelleen sujuvoittaa esimerkiksi rullaavan kaavoituksen suuntaan ja etsiä joustoja rakentamiseen rakentamismääräyksiä keventää ja yhtenäistää esimerkiksi ministeri orpon esitys että myöhästynyt lupa on hyväksytty lupa voisi olla peruste ja vahva kannustin sille että ne luvat tulisivat ajoissa meillä on miljardihankkeet luvitusten takia odottamassa

kun vielä hallituskautta on puolet jäljellä voisimmeko ottaa toisen normienpurkukierroksen tähän rakentamiseen niin että saadaan lisää vielä buustia rakentamiseen
arvoisa puhemies edustaja heinosen esittämä ajatus on hyvä eli kyllä tuo normienpurku mikä on hallituksen yksi kärkihanke toimintatapojen uudistamisen osana on jatkuvaa toimintaa ja sitä täytyy jatkaa emme voi pysähtyä ja todeta että nyt olemme kolmesataa normia purkaneet ja se oli tässä vaan vaalikautta on jäljellä ja normienpurkua täytyy jatkaa esimerkiksi rakennusmääräyksiä uudistetaan koko ajan ja tuossa tehdään sitä norminpurkutyötä jolla voidaan alentaa rakentamisen kustannuksia ja sitä kautta toivottavasti tuo kustannushyöty menee asukkaalle saakka kaavoituksen sujuvoittamisessa mihin edustaja viittasi olen todella iloinen siitä että eduskunta on ripeästi käsitellyt maankäyttö ja rakennuslain uudistuksen jonka tänne eduskuntaan toin muun muassa täydennysrakentamisen osalta nopeuttaa kun kaavamenettelyjä voidaan nopeuttaa päästään nopeammin iskemään kuokka maahan ja asuntoja syntyy koteja tarvitaan

värderade talman keskustelu rakentamisen hinnasta on tärkeä keskustelu se liittyy osittain tietenkin kaavavarantoon että on tarpeeksi kaavoitettuja tontteja mutta kun kysyy rakentajilta moni nostaa esille pysäköintivaatimukset eli sen että helposti osa jää myymättä rasittavat asunto osakeyhtiön tasetta tai sitten osa hinnasta jyvitetään asuntojen hintoihin jolloin myöskin ne jotka eivät sitä tarvitse maksavat käytännössä siitä kysynkin ministeriltä olisiko mahdollista että velvoitettaisiin rakentamaan ainoastaan vaikka viisikymmentä prosenttia kaavan vaatimista paikoista heti vaikka erilliseen yhtiöön niin että ne eivät rasittaisi asuntojen hintaa tai jollain muulla mekanismilla ja sitten toinen puolisko osoitettaisiin kaavassa toiselle tontille ulkopuolinen yhtiö sitten rakentaisi siinä vaiheessa vaiheessa kun kysyntää on tarvitsevilla asukkailla

arvoisa puhemies siellä missä joukkoliikenneyhteydet toimivat ja bussilla tai raiteilla pääsee helposti liikkumaan oman auton tarve todellakaan ei ole niin suuri että kaikille tarvittaisiin niin paljon näitä pysäköintipaikkoja

kuntien päätösvallassa olevia asioita ja kun hallituksen tavoite on että emme lisää normeja vaan vähennämme niitä niin emme halunneet tässä kohtaa lähteä kuntien asioista päättämään ja neuvomaan vaan luotamme että kunnat tekevät paikallistuntemuksen perusteella järkeviä ratkaisuja siellä missä joukkoliikenne toimii

herra puhemies pääkaupunkiseudullahan kaavoitetaan tällä hetkellä kuin viimeistä päivää helsingissä valmistuu asuntoja seitsemäntuhannen vuosivauhtia on päästy viidentuhannen tasolta tekemään tällainen nousu edellisen hallituksen aikana tehtiin maankäyttö ja liikenneinfraratkaisu jossa valtiovalta sitoutui tiettyihin liikenne ja infraratkaisuihin ja kunnat sitoutuivat kaavoittamaan asuntoja

pitkän korkotukijärjestelmän kehittäminen asuntojen hintojen alentamiseksi voisitteko kertoa mitä on tulossa ja kuinka nopeasti tätä kipeästi me pääkaupunkiseudulla tarvitsisimme myös helsingissä

arvoisa puhemies kyllä se edellisen hallituksen hiillos oli valitettavan kylmä niin että ei siihen puhaltamalla paljon enää lämpöä saanut sen sijaan tämä hallitus tämä hallitus teki sen että sovimme maankäytöstä asumisesta ja liikenteestä helsingin seudun kanssa tämä hallitus esityksestäni päätti myöntää valtionosuuden raide jokeriin joka mahdollistaa jo lähivuosina nopeaa kaavoitusta ja asuntotuotantoa helsingissä hyvä näin

arvoisa puhemies on myönteinen asia että tänä vuonna näyttää valmistuvan noin kolmekymmentäkahdeksantuhatta asuntoa sen normaalin kolmenkymmenentuhannen asunnon sijaan mutta asiantuntijoiden mukaan se ei johdu tämän nykyhallituksen toimenpiteistä vaan on hyvin pitkälti markkinavetoista markkinavetoista miksi vuokratulot on hyvä tapa rikastua siitä ovat kiinnostuneet kansainväliset rahastot sijoittajat institutionaaliset sijoittajat kysymys on kysynnän välisestä epäsuhteesta millä hallitus nyt aikoo turvata sen että tätä tarjontaa tulee jatkossakin jo nyt on merkkejä siitä että jotkut rupeavat epäilemään sen suuren rahan tuottoa niillä korkeilla vuokrilla ja saattavat jopa pysäyttää suunniteltuja rakentamiskohteita jotta se epäsuhde kysynnän ja tarjonnan välillä säilyisi tarpeeksi tiukkana ja vuokrat korkeina ja ette vastannut edustaja arhinmäen kysymykseen siitä pitäisikö vuokrajarru laittaa näiden jatkuvasti kohoavien vuokrien tukkeeksi
arvoisa puhemies miten pystymme pitämään tuon rakentamisen rakentamisen volyymin riittävänä jotta asuntoja valmistuu jotta markkinat tasapainottuvat ja vuokrat eivät nousisi on useita keinoja yksi keino on nopeuttaa kaavoitusta ja luvitusta kuten kerroin siihen olemme tehneet jo joitain parannuksia jotta kaavoittaminen nopeutuu ja esimerkiksi täydennysrakentaminen nopeutuu toinen keino on valtion tukeman vuokra asuntotuotannon tekeminen houkuttelevammaksi loimme uuden lyhyen korkotukimallin joka on herättänyt paljon kiinnostusta ja johtanut uusiin asuntoaloituksiin nyt olemme uudistamassa myös tuota pitkää neljäkymmentä vuotista korkotukimallia houkuttelevammaksi ja itse asiassa juuri näissä maankäytön asumisen ja ja liikenteen sopimuksissa helsingin seudun kanssa valtiovallan taholta halusimme nostaa tavoitteet korkeammalle jotta asuntoja syntyy riittävästi

ottaa vielä lyhyesti muutamia kysymyksiä edustaja wallin

ministereitten määrän lisäämiseen ja hyvä näin koska hallituksen työmäärä ei ole millään tavalla vähentynyt vaan päinvastoin lisääntynyt koskaan ei ole väärin muuttaa mielipidettään jos huomaa tehneensä virhearvion mutta tämä virhearvio olisi kuitenkin ollut vältettävissä keväällä kaksituhattaviisitoista hallituksen muodostamisen yhteydessä pääministeriä ja hallitusta varoitettiin siitä että liian vähäinen ministerien määrä voi johtaa epäinhimilliseen työmäärään joidenkin ministereitten osalta ja näin valitettavasti myöskin kävi vielä muutama viikko sitten pääministeri sipilä totesi tässä salissa että nykyisellä määrällä tullaan toimeen mutta nyt on sitten ääni kellossa muuttunut kysyn pääministeriltä miksi ette kuunnellut hyviä neuvoja keväällä kaksituhattaviisitoista että tämän ministerisalkkujen yhtäkkisen lisäämishalun taustalla on nimenomaan hallituksen sisäinen toimintakyky eikä yhden hallituskumppanin tuleva puheenjohtajavaihdos ja sen seuraamukset
arvoisa puhemies hallituksella on sopiva määrä ministereitä neljätoista on on sopiva luku nyt syyskuusta alkaen olemme keskustelleet yhden ministerin työkuorman liiallisesta suuruudesta ja siihen täytyy totta kai vastata jo silloin syyskuussa avasimme keskustelun ja ja hyväksyin sen sen periaatteen että että voimme tarvittaessa lisätä ministereitten määrää yhdestä kolmeen mutta syynä on pelkästään ja ainoastaan se että yhden ministerin työkuorma katsottiin liian suureksi tämä keskustelu saa päätöksensä sitten puoliväliriihessä jossa lopulliset päätökset tehdään

arvoisa puhemies suomi täyttää tänä vuonna sata vuotta ensimmäisistä eduskuntavaaleista tuli kuluneeksi satakymmentä vuotta tänään ja huhtikuussa käydään kunnallisvaalit elämme suomalaisen demokratian juhlavuotta

yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneita ihmisiä kovakin kritiikki kuuluu poliitikon työhön mutta surullisen monille on tuttua myös uhkailtavaksi tai herjattavaksi joutuminen kenenkään halu osallistua esimerkiksi kuntansa päätöksentekoon ei saa horjua siksi että hän pelkää joutuvansa laittoman uhkailun kohteeksi pyrkimys tukahduttaa laillista poliittista toimintaa uhkailemalla on tuomittavaa ja se uhkaa suomalaista demokratiaa mitä hallitus aikoo tehdä turvatakseen uhkailuvapaat kunnallisvaalit ja puuttuakseen muutenkin

vietämme tosiaan itsenäisyyden juhlavuotta ja voimme olla siitä ylpeitä meillä on nyt myös kunnallisvaalit taas voimme iloita siitä että meillä on demokraattinen yhteiskunta ja se pitää myös turvata tämä minkä edustaja nosti esiin koskettaa varmasti meitä monia ja nimenomaan se ei ole hyvä asia uhkailu on aina tuomittavaa samoin vihapuhe koska vihapuheistakin on hyvin lyhyt matka väkivaltaan kaikki ne ovat tuomittavia

seuraava kysymys edustaja
työttömyys ja syrjäytyminen ovat maamme vakavimmat ongelmat vakava esimerkki on tästä se että meillä on noin kahdeksankymmentätuhatta työikäistä miestä pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolella on hyvä että hallitus urakoi

pääministeri vastata tähän

puhemies hallitus valmistautuu puoliväliriiheensä jossa on tarkoitus etsiä konkreettisia keinoja siihen miten työllistytään nykyistä paremmin toisekseen viime vaalikauden osalta edelliselle hallitukselle voi antaa kiitoksen siitä että meillä tuli työttömyysturvaan ja

suojaosuus joka mahdollistaa sen että voi tehdä pienimuotoista työtä kolmensadan euron suuruusluokan työtä kuukaudessa tämä on yksi esimerkki siitä että työn ja työttömyyden raja aitaa on pystytty madaltamaan tämä professori hiilamon esitys on yksi konkreettinen esitys sellaisesta toimintatavasta jossa on mahdollisuus löytää tämmöistä raja aitaa madaltavaa toimintaa työttömyyden ja työssäkäynnin välillä ja hallituksella on pöydällään useita vaihtoehtoja joilla pyritään näitä työllistämisen kynnyksiä madaltamaan tässä on yksi keino otamme
vielä yhden kysymyksen edustaja räsänen
arvoisa herra puhemies sote uudistuksen projektijohtaja tuomas pöysti on kertonut että nyt lausuntokierroksella olevat lait valinnanvapausuudistuksesta tulevat muuttumaan ja niitä muutetaan jo vaikka lausuntokierros on vielä kesken tämä on tietysti hyvä uutinen koska todella paljon on kohdistunut kritiikkiä asiantuntijoiden ja kuntaliiton taholta esimerkiksi yhdenvertaisuuden toteutuminen eri maakuntien välillä samoin aikatauluongelmat toteuttamisjärjestyksessä ovat nousseet esiin ja ne nostettiin myös täällä viime viikon sote keskustelussa esiin kysynkin teiltä ministeri rehula minkälaisia muutoksia on nyt suunnitteilla ja miten lausunnot tullaan ottamaan huomioon onko uusi lausuntokierros luvassa jos merkittäviä muutoksia tehdään jo nyt kesken tämän lausuntokierroksen
arvoisa herra puhemies lainsäädännön valmisteluprosessi vaikka olisi isommastakin asiasta kysymys tulee pitää mahdollisimman normaalina tähän liittyy se että on lausuntokierros joka valinnanvapauslainsäädännön osalta päättyy kahdeskymmeneskahdeksas kolmatta lausuntoja on alkanut tulla niitä luetaan parastaikaa jotta pystytään pitämään sinänsä tiukasta aikataulusta kiinni mutta toisaalta tekemään mahdollisia muutoksia joita lausuntokierroksesta voi aiheutua perusratkaisu jolla polulla ollaan valinnanvapauslainsäädännön osalta on se jolla tullaan etenemään mitä tapahtuu lähiviikkojen lähikuukausien aikana tulee päivä jolloin hallitus antaa esityksensä eduskunnalle ja sitten me näemme sen mikä on tuo kokonaisuus jolla valinnanvapaus toteutetaan suomessa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta

otamme vielä edustaja tanuksen puheenvuoron ja sen jälkeen menemme debattiin

arvoisa puhemies paniikkiratkaisuna käyttöön otetun taitetun indeksin piti olla vain väliaikainen ratkaisu mutta tässä sitä nyt ollaan

seitsemänkymmenen vuoden päästä varsinkin kun on tiedossa että yhteiskunta muuttuu nopeasti seuraavan kymmenen vuoden aikana paljon enemmän kuin monet osaavat kuvitellakaan toisaalta mitään päätöksiä ei valeta betoniin seitsemäksikymmeneksi vuodeksi ei viideksikymmeneksi vuodeksi eikä lyhyemmäksikään ajaksi niin että ei olisi mitään uudelleenarvion tai muutoksen mahdollisuutta

sosiaali ja terveysministeriön vakuutusosastolla aiemmin toiminut päällikkö sosiaali ja terveysministeriön aiempi ylijohtaja tarmo pukkila sanoi tähän liittyen viimeiset kaksikymmentäviisi vuotta ovat osoittaneet että työeläkejärjestelmää koskevaa säätöä on tehtävä jatkuvasti olosuhteiden muuttuessa ja edelleen hyvin monet eläkejärjestelmän ratkaisut on tehty ajatuksella että jos valitut ratkaisut eivät toimi halutulla tavalla tarvittaessa muutetaan lainsäädäntöä itse olen varajäsenenä sosiaali ja terveysvaliokunnassa mutta toisin kuin useimmissa muissa asioissa tämän kansalaisaloitteen ratkaisevissa käsittelyissä en päässyt pöydän ääreen joten en voinut vaikuttaa valiokunnan päätöksiin enkä lausumiin valiokunnan mietintö siis tukee eläkeläisten sijaan järjestelmää eläkejärjestelmää vakuutusmatemaatikko yhteiskuntatieteiden tohtori ja sosiaaliturvapolitiikan myös valiokunnassa asiantuntijana olleen olli pusan sanoin eläkealalle kumarrettiin ja mitäs muutoin tapahtui eläkeläisille pyllistettiin mitä vaikutuksia päätöksellä on sen aika näyttää ja sitä voimme itse kukin miettiä mutta tohtori pusan mukaan ainakin työeläkejärjestelmän ay liikkeen ja poliittisten päätöksentekijöiden uskottavuus on puolentoista miljoonan eläkeläisen silmissä monessa suhteessa romahtanut

vuotiaita lottia ja sotaleskiä sekä sotaorpoja ilman näiden ikäluokkien periksiantamatonta sitkeää uurastusta meillä ei olisi tämän päivän hyvinvointivaltiota mutta silloin olikin talvisodan henkeä puhalsimme kaikki yhteen hiileen niin kuin joku heistä totesi

paljon puhuneet ja edustaja kiljunen edellä puhui siitä myös kattavasti mietinnön vastalauseessa esitetään ohjelmaa eläkeläisköyhyyden selvittämiseksi itse olen sitä mieltä että erinäisiä ohjelmia tässä talossa on jo ennestään paljon tiedämme varsin kattavasti eläkeläisköyhyyden taustoista ja syistä

kuin koko yhteiskuntaakin ajatellen ovat sitten olleet ehkä pienipalkkaisessa tehdas tai kaupan työssä myös heidän eläkkeisiinsä tulisi saada parannusta kuinka hyvin eläkekustannuskori vastaa nykyeläkeläisten elinkustannuksia tai voitaisiinko eläkeyhtiöiden kanssa löytää keinoja ikääntyvän väestön hyvän hoidon ja köyhien eläkeläisten hyvinvoinnin edistämiseksi näihin asioihin liittyen tulen esittämään lausumia myöhemmin arvoisa puhemies
kansalaisaloite työeläkeindeksin palauttamiseksi takaisin palkkatasoindeksiksi ei saanut kannatusta valiokunnassa useat asiantuntijat nostivat kuitenkin lausunnoissaan esiin niin sanotun puoliväli indeksin palauttamisen mahdollisuuden professori pukkilaa lainatakseni lausunnossaan hän kirjoittaa kun työeläkeindeksin valinta on poliittinen ratkaisu kansalaisaloitteen tarkoittaman palkkaindeksin sijasta puoliväli indeksi tarjoaisi tasapainoisen vaihtoehdon uudeksi työeläkeindeksiksi nykyisen indeksin tilalle myös tohtori olli pusa sosiaaliturvapolitiikan dosentti yhteiskuntatieteiden tohtori ja vakuutusmatemaatikko joka myös oli kuultavana valiokunnassa kannattaa jatkossa puoliväli indeksiä hän kirjoittaa vaikka suhtaudun kriittisesti eläketurvakeskuksen laatimien pitkän tähtäimen ennusteiden käytettävyyteen esillä olevan asian kaltaisissa päätöstilanteissa noita asioita tarkastelemalla päädyin käsitykseen että ratkaisu jossa pitkän tähtäimen keskiarvo olisi puoliväli indeksin tasoa on noidenkin laskelmien perusteella realistinen työeläkevakuuttajat tela teki myös laskelmia eri indeksien vaikutuksista eläkerahastojen kehitykseen nämä luvut perustuivat eläketurvakeskuksen vuosi aiemmin tekemiin laskelmiin näiden perusteella olli pusa myös kirjoittaa yksityisen eläkejärjes telmän osalta puoliväli indeksi pitkän ajan keskiarvona ei mitenkään vaarantaisi yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitusta eläkerahastojen määrä kasvaisi ja pysyisi suhteessa eläkemenoon lähes nykyisellä tasolla julkisen sektorin osalta tilanne on samanlainen

koska valiokunta ei kannata vaan tyrmäsi kansalaisaloitteen palkkatasoindeksiesityksen on tietysti hyvin todennäköistä että tämä sali myös sen äänestää nurin sen vuoksi ehdotankin että käsittelyn pohjaksi otetaan ehdottamani muutos työntekijän eläkelain pykälään elikkä pykälä kuuluu eläkkeiden indeksitarkistus maksussa oleva eläke tarkistetaan vuosittain tammikuun alusta lukien indeksillä jota laskettaessa palkkatason muutoksen painokerroin on nolla pilkku viisi ja hintatason muutoksen painokerroin nolla pilkku viisi toivonkin että tämä ehdotukseni saa kannatusta sen tämä ilta täällä salissa näyttää valitettavasti itse en pysty jäämään kovin pitkään keskusteluun kun on etuoikeus olla suorassa televisiolähetyksessä joidenkin

kanssa mutta tässä on ainakin konkreettinen esitys tässä on konkreettinen mahdollisuus näyttää että tässä salissa toiminta ei jää vain puheen tasolle vaan voidaan tarttua toimeen ja äänestää muutoksen puolesta kiitos

edustaja sarkomaa arvoisa puhemies valiokunta oli täysin yksimielinen siitä että tämä käsittelyssä oleva kansalaisaloite ei ole perusteltu pienituloisten eläkeläisten tilanteen parantamiseksi ei tulevien sukupolvien ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta eikä eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta olimme täysin yksimielisiä täysin yksimielisiä olimme myös siitä että tarvitaan muita keinoja pienituloisten eläkeläisten tilanteen helpottamiseksi mutta eri mieltä olimme siitä ohjelma niin kuin oppositio totesi vai toimitaanko niin niin kuin hallitus toimii eli tehdään tekoja pienituloisten eläkeläisten tilanteen parantamiseksi takuueläkettä on korotettu sitä korotetaan myöskin ensi vuonna onko sdp ollut takuueläkettä korottamassa se mitä myös on tehty on korotettu omais ja perhehoitajien minimipalkkioita ja parannettu heidän tukipalveluitaan ja oikeuttaan vapaapäiviin tätä työtä on tehtävä sitkeästi hallituksen on tehtävä toimia jotta me pääsemme eläkeläisköyhyydestä ja parannetaan vanhusten hoivapalveluita siihen eivät opposition pelkät ohjelmat riitä tekoja tässä oli se ero mikä valiokunnassa oli

herra puhemies on aivan totta se että olimme täysin yhtä mieltä siitä että työeläkeindeksiä ei tule muuttaa ja ja kävimme mielestäni hyvin rakentavaa ja hyvää keskustelua myös eläkeläisköyhyydestä juuri näistä syistä me olimme erittäin pahoillamme siitä että hallituksella ei ollut riittävää tahtoa lähteä tekemään toimenpideohjelmaa koska se olisi ollut luontainen seuraus sille kaikelle keskustelulle ja tekemiselle me keskustelimme että olisimme yhdessä vaatineet eduskunnan voimatahdolla eläkeläisköyhyyden

arvoisa puhemies tässä on selkeästi tullut esille että kansalaisaloitteen esittämä keino hyödyttänyt pienituloisia eläkeläisiä erityisesti niitä naisia jotka ovat hoitaneet kotia ja joiden työaika ja työtulokertymät ovat olleet vähäisiä he ovat tyypillisiä eläkeköyhiä hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin takuueläkkeen korottamisella ja erilaisilla muilla muilla tukimuodoilla jotta eläkeläisköyhyyttä voitaisiin vähentää hallitus jatkaa työskentelyä tähän suuntaan jotta tässä esityksessä tavoiteltu

pienituloisten köyhyyden ehkäisy voisi toteutua arvoisa puhemies

tämän kansalaisaloitteen tavoite pienituloisten eläkeläisten taloudellisen aseman parantamisesta on hyvä ja minä pidän erittäin tärkeänä sitä että me keskustelemme nyt asiasta täällä kansalais aloitehan toimii parhaimmillaan juuri myöskin yhteiskunnallisen keskustelun herättämisessä ja eri asioiden esiin nostamisessa valiokunnassa käsiteltiin todellakin tätä aloitetta perusteellisesti niin täällä on todettu on kuultu asiantuntijoita laajalti tavoite on erittäin hyvä mutta keino on väärä työeläkeindeksin palauttaminen palkkatasoindeksiksi ei hyödytä kaikkein pienituloisimpia ja heikoimmassa asemassa olevia eläkeläisiä toisaalta olisi tehokkaita keinoja joilla voitaisiin puuttua välittömästi eläkeläisköyhyyteen esimerkiksi tasokorotus kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin ja myös terveyskeskusmaksujen poisto olisi yksi keino helpottaa pienituloisten eläkeläisten ahdinkoa mutta hieman hämmentää kuitenkin se että kun me olemme olleet vallan yksimielisiä valiokunnassa tämän asian asian suhteen huoli on ollut yhteinen niin miksi tätä ohjelmaa ei voitu tehdä arvoisa

ja pienituloisuus ovat todellisia ongelmia joihin on löydettävä ratkaisut hallituksen olisikin syytä aloittaa ohjelman laatiminen eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi ja eläkeläisten toimeentulon turvaamiseksi heti ja perua ne ikäihmisten toimeentuloa heikentävät päätökset joita on aika paljon päässyt kertymään hallitushan leikkasi tänä vuonna kansaneläkeindeksiä sen

kiitän tosiaan kansalaisaloitteen tekijöitä koska tämä on todella tärkeä asia mutta taitetun indeksin kohdalla asia ei paranisi näitten aivan pienten pienten eläkeläisten kohdalla elikkä takuueläkettä ollaan nostettu perussuomalaiset on tehnyt todella paljon työtä hallituksessa jotta sitä nostettaisiin edes vähän kansaneläkettä pitäisi nostaa pienet työeläkkeet ovat aivan liian pieniä mietinkin tässä voitaisiinko ajatella että tehtäisiin joku selvitys puoliväli

vaikuttaisi eläkerahastoihin ja yleensä eläkejärjestelmään olisiko mahdollista edes ajatella sitä tehdä edes selvitys siitä sitä ihmettelen myös että kun lipposen hallitus toi tämän taitetun indeksin niin miksi ne puolueet jotka tässä ovat kaksikymmentä vuotta hallituksessa olleet eivät ole tähän mitenkään puuttuneet vaan se taitettu indeksi on jatkanut eloaan
arvoisa puhemies eläkeköyhyys on kysymys joka on tietysti syytä ratkaista mikäli sitä tällä kansalaisaloitteella yritettiin tehdä niin se ei sillä onnistu niin kuin valiokunnan lausunnostakin tulee hyvin ilmi olen myös sitä mieltä että mitkään tällaiset indeksimuutokset eivät ole ratkaisu asiaan jos ne nostavat vain suurimpia eläkkeitä ja jättävät alimmat alimmat eläkkeet niin pieniksi että ne korotukset eivät auta siellä itse olen seurannut näitä eläkemaksuja siltä taustalta luvun alusta maksanut työeläkkeitä ja jos ajatellaan sitä historiaa että se aloitettiin kuusikymmentä luvulla jolloin perittiin viisi prosenttia työnantajalta työeläkemaksuja ja silloin kahdeksankymmentä luvulla kun aloitin se oli yksitoista prosenttia ja nyt se sitten on noussut siihen kahteenkymmeneen prosenttiin työnantajalla ja työntekijällä vielä vajaaseen viiteen prosenttiin niin siinä on nähtävissä tämä että se on niin kuin iskenyt tähän suomalaiseen työhön elikkä en suosittelisi sellaista

tämä onkin hyvin mielenkiintoinen kysymys minkä takia näitä työeläkemaksuja on jatkuvasti korotettu ja korotettu kun kun isojen rahastojen tuotosta olisi voitu käyttää hivenen enemmän ja olla nostamatta näitä kysymyksiä joihin ei vastauksia ole tullut on erinäinen määrä on hyvä muistaa että jos taitettu indeksi ei olisi tullut silloin kun se tuli meillä tänä päivänä ei olisi niin paljon eläkeläisköyhiä tämän järjestelmän kestävyydestä tähän puoliväli indeksiin liittyen niin kuin tuossa sanoin eläketurvakeskus on tehnyt laskelmia myös puoliväli indeksiin liittyen niitä ei vaan ole hyvin laajalti julkaistu ja niin kuin tohtori olli pusa

ensinnäkin on syytä sanoa että tässä entinen kansanedustaja kimmo kiljunen ja sadat ja tuhannet muut ihmiset ovat tehneet tarpeellisen ja välttämättömän työn olen hyvin pahoillani siitä että suuresti arvostamani eläketurvakeskus kertoessaan omista tutkimuksistaan eläkeläiskotitalouksien tulokehityksestä syyllistyi kyllä pahasti virhearvioon ja väärään tulkintaan hehän nimittäin sanoivat ensi alkuun tiedotteessaan että eläkeläiskotitalouksien tulot ovat kehittyneet myönteisesti se perustui siihen tosiasiaan että viimeisinä vuosina on jäänyt eläkkeelle kiihtyvässä määrin ihmisiä jotka parempituloisina ja pidempään

saavat parempaa eläkettä sitten siellä otettiin vielä pääomatulojenkin kehitys huomioon tämä havainto ei vastaa näiden tuhannen euron työeläkkeellä vähän päälle vähän alle olevien ihmisten todellisuutta ja se on herättänyt paljon katkeruutta siksi olen tyytyväinen että valiokunta on ottanut tämän ongelman esille mutta pettynyt siitä että tälle ei olla tekemässä mitään

valiokunta on tehnyt asiallista työtä tämän kansalaisaloitteen käsittelyssä kuten tässä keskustelussa on tullut esille tämä on tärkeä asia mutta kaikista pienituloisimpien eläkeläisten köyhyyteen ei kyllä tällä taitetulla indeksillä pystytä puuttumaan vaan päinvastoin se parantaisi keskituloisten ja suurituloisten eläkeläisten tilannetta ei sekään tietenkään väärin ole mutta meidän huolemme on se miten kaikista pienituloisimpien tilannetta voidaan helpottaa keskustalle on tärkeää ollut aina nimenomaan perusturvan parantaminen kansaneläke luotiin aikanaan tähän maahan takuueläkettä on pystytty korottamaan kahteen otteeseen ja kun tehtiin kilpailukykysopimusta ja sen vastapuolena oli myös veronkevennyksiä niin hallitus piti huolen että myös eläkeläisten verotusta kevennettiin kun täällä nyt oppositio parjaa tätä indeksien jäädyttämistä niin täytyy muistuttaa että taisi löytyä teidän kaikkien vaaliohjelmista se sama indeksien jäädytys

valiokunta on yksimielisesti ottanut vastuullisen kannan ja esittää tämän aloitteen hylkäämistä kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi se hyödyttäisi eniten suurituloisimpia eläkeläisiä pidän perusteltuna myös valiokunnan oppositiopuolue edustajien esittämää ja tukemaa pontta toimintaohjelmasta eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi edustaja tanukselle haluaisin todeta kun hän väitti ettei mitään päätöstä mietitä ja lasketa viidenkymmenen vuoden päähän että kyllä esimerkiksi ilmastonsuojelua koskevia päätöksiä mietitään ja pitääkin miettiä vielä pitemmällä aikavälillä eikä ylipäätänsä joka on laskennallisesti arvioitavissa useiden vuosikymmenien päähän ole vastuullista perustaa nyt tehtäviä päätöksiä toiveajatteluun siitä että tulevina vuosikymmeninä tapahtuu joku mukava ihme

kansalaisaloite nostaa esiin tärkeitä asioita ja valiokunta on mietinnössään ottanut aloitteeseen vastuullisen ja kestävän kannan tätä taustaa ja yhteisymmärrystä vasten on hieman vaikea ymmärtää tätä sdpn ja muun opposition tekemää vastalausetta koska valiokuntahan toteaa että nämä ongelmat ovat olemassa valiokunta toteaa myös muutamia aivan konkreettisia keinoja millä niitä ongelmia voitaisiin korjata mitä siinä siis on selvittämistä onko aivan välttämätöntä kopioida sosiaalidemokraattisen puoluekokouksen laatima esitys tästä asiasta sellaisenaan paikalle puoluehallituksen sijaan hallitus onko siinä loppujen lopuksi mitään järkeä toivoisin ennemmin esityksiä mistä otetaan kestävästi rahat näiden jo tiedettyjen epäkohtien korjaamiseen jo tiedetyillä keinoilla arvoisa

puhemies kyllähän se on niin että sosiaalidemokraatit nyt pelastavat itse asiassa tämän kansalaisaloitteen käsittelyn meidän vastalauseemme kiitos sosiaali ja terveysvaliokunnan on erinomainen kannanotto tähän eläkeläisköyhyyteen ja sen rinnalla on sitten myöskin halu tarttua pientä työeläkettä saavien aseman parantamiseen meillä on lähes minun mielestäni pientä työeläkettä saavaa kansalaista jotka ansaitsevat parempaa tulen puheenvuorossani ensimmäiseksi esittelemään tätä eläkkeensaajien keskusliiton tuloeroja tasoittavaa mallia

demarien juttua tämä olisi ihan hengetön ja köyhä tarina arvoisa
arvoisa puhemies suomalaista eläkejärjestelmää on aina kehitetty hyvin vastuullisesti ja siinä on huolehdittu tästä sukupolvien välisestä eläkelupauksesta jos tätä indeksiä nyt muutettaisiin se kyllä tarkoittaisi sitä että nuorille annettu eläkelupaus siinä samassa petettäisiin me tarvitsemme siis ihan muunlaisia keinoja kuin indeksin palauttaminen jos ja kun halutaan laittaa kuntoon näitten pienempien eläkkeiden tason korjaaminen ja tämä on kyllä myös tasa arvokysymys

puhemies oikeudenmukaisuutta tarvitaan monella tarvitaan tulonsaajaryhmien kesken ja aloitteen tekijät ovat olleet oikeassa että pyrkivät turvaamaan eläkeläisten tulotason seuraamaan palkansaajien tulotasoa mutta vertailut ovat aina keskiarvoja ja niitä sotkee muun muassa se että tällä hetkellä noin neljäsataatuhatta palkansaajaa on työttömyyden takia ilman palkkatuloja ja ja meillä on aina työttömyyttä paljon

aivan kuten tässä mietinnössä todetaan indeksin muuttaminen kasvattaisi merkittävästi suuria eläkkeitä pientä työeläkettä saaville työeläkeindeksin muutoksella ei lyhyellä aikavälillä olisi sanottavia vaikutuksia

heille selviää vasta nyt että ei se pieniin eläkkeisiin vaikuta mitään samahan koskee tupopöytää täällä valitetaan pieniä eläkkeitä miten ne pienet eläkkeet syntyvät kun on pienipalkkaisia ihmisiä tulopolitiikassa sovitaan aina prosenttiperusteisesti suuripalkkaiset hyötyvät eniten pienipalkkaiset eivät saa juuri mitään siellähän tämä koko systeemin ydin on demarit valittavat täällä suureen ääneen meille että kun tämä on meidän vika ja meidän vika tupopöydässä jos te kantaisitte sen pientä palkkaa saavan ihmisen puolta niin siitä olisi suurempi hyöty ja tätä ongelmaa ei olisi arvoisa puhemies

kansaneläkettä saavien asemaa eläkkeensaajien ostovoima on turvattava arvoisat hallituspuolueet nythän on niin että tietopalvelun laskelmien mukaan

ja keskituloisten eläkkeensaajien ostovoima laskee ostovoima laskee siksi oli hyvin ikävää että hallituspuolueet nyt kyllä lopullisesti käänsivät pieneläkeläisille selkänsä kun eivät hyväksyneet tätä sosiaalidemokraattien tärkeää esitystä ja olin hyvin hämmästynyt kun huomasin että tänään on tullut sitten tiedotetta hallituspuolueiden valiokuntavastaavilta jotka kertoivat että eläkeläisten taloudellisen aseman arviointi tulisi jatkossa osaksi budjettiesitystä no hyvä se on hyvä esitys sosiaalidemokraatit ovat halunneetkin että näin näitä arvioidaan mutta jos hallitus olisi nyt tehnyt niin ja arvioinut varmasti esimerkiksi hallituspuolueet tässä tukensa sille että näiden pienten työeläkkeiden ostovoimaa on parannettava arvoisa

tuska ja huuto on oppositiolla kun ollaan yhtä mieltä ettekö te voi nyt sanoa ääneen että ollaan yhtä mieltä tämä aloite ei ollut vastaus pienituloisille eläkeläisille ettekö te voi myöntää että olimme yhtä mieltä mietinnössä jossa on mustaa valkoisella että muin toimin täytyy pureutua pienituloisten eläkeläisten asiaan mutta kun te aiotte tehdä analyysiä ja selvitystä hallitus on jo sen tehnyt me tiedämme että on pienituloisia eläkeläisiä siksi olemme nostaneet takuueläkettä siksi nostamme sitä ensi vuonna

huolehditaan ja se mikä on meille tärkeää on se että valtiovarainministeriö on aloittanut toimet että jatkossa olisi budjetin yhteydessä arvio siitä miten kaikki budjetin toimet vaikuttavat esimerkiksi eläkeläisiin näin me voimme paremmin käsitellä budjettia tämä työ on käynnissä te ehkä saatoitte selvittää sitä mutta sitä ei viety eteenpäin milloin olette olleet hallituksessa korottamassa takuueläkettä eli pysytään nyt

puhemies tämä kansalaisaloitteen huoli on aiheellinen ja siksi minä kannatan vastalauseen yksi lausumaehdotusta lausumassa mainitun toimenpideohjelman laatimisen yhteydessä voidaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot selvittää perusteellisesti ja kokonaisvaltaisesti edustaja sarkomaa peräänkuulutti täällä tekoja no kyllä hallitus on tehnyt tekoja mutta hallituksen teot ovat kyllä lisänneet eläkeläisköyhyyttä eläkeindeksin jäädytys palvelumaksujen korotukset lääke ja matkakorvausten heikennykset ovat kaikki tekoja jotka ovat heikentäneet

on kyllä näillä hallituksen säästöpäätöksillä hyvin nopeasti syöty arvoisa
arvoisa puhemies jo tämän asian lähetekeskustelun yhteydessä tässä salissa oli vahva konsensus kahdesta asiasta ensimmäinen oli se että näissä eläkekysymyksissä sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus toteutuu viimeistä piirtoa myöten ja sen tämä valiokunnan mietintö kyllä toteaa hyvin ansiokkaasti kiitos valiokunnalle siitä toinen konsensus liittyi siihen että täällä haluttiin laajalla rintamalla puuttua eläkeläisköyhyyteen sen takia onkin nyt ihmetys että kun oppositio esittää että luotaisiin toimenpideohjelma jolla puututtaisiin eläkeläisköyhyyteen tässä ja nyt niin tämä ei hallitukselle kelpaa kun lähetekeskustelussa oli koko salissa jokaisella puolella vahva konsensus sen puolesta että nyt pitää puuttua tähän eläkeläisköyhyyteen ja oppositio esittää toimenpideohjelmaa niin minkä takia tämä ei hallitukselle käy ovatko tässä nyt takana vain arvovaltasyyt että ette voi olla opposition kanssa samaa mieltä

tässä on tullut hyviä puheenvuoroja sanoisin kuitenkin oppositiossa myös demareille että te te olette paljon puhuneet ja kyselleet puoliväli indeksin perään tässä olisi nyt kuitenkin tehty ehdotus jossa olisi mahdollista konkreettisesti tarttua siihen ei vain puhua puoliväli indeksistä vaan lähteä sitä kannattamaan eläketurvakeskus tekee arvioita muutaman vuoden käytännössä kolmen vuoden välein erinäisistä markkereista ja indikaattoreista silloin kun lähdetään tämmöiseen indeksimuutokseen niin on ilmiselvää niin kuin tohtori pusakin esitti että sitä arvioitaisiin muutaman vuoden välein ehkä viiden kymmenen vuoden välein mutta niin kuin sanottu eläketurvakeskus tuo tätä arviota automaattisesti kolmen vuoden välein on tärkeää tehdä isoja muutoksia nopeasti eläkeläisköyhyyden parantamiseksi pienten työeläkkeiden ja työkyvyttömyyseläkkeiden nostamiseksi mutta pitemmällä tähtäimellä myös indeksimuutosta tarvitaan

arvoisa puhemies eläkeläisköyhyys on se asia mistä soisin keskusteltavan tästä indeksimuutoksesta en lähtisi sen enempää sanomaan kuin sen että jos sitä muutetaan se automaattisesti eläketurvakeskuksen mukaan nostaa sitten ja työnantajien eläkemaksuja ja se taas vähentää suomalaista työtä tämä on ihan selvä asia nyt tämä kansalaisaloitteessa ehdotettu eläketurvakeskuksen mukaan nostaa kuudella prosentilla työeläkemaksuja kun me teimme justiinsa viime kaudella eläkeuudistuksen jolla sitten saatiin tämä kohtuullistettua että tätä kasvua ei synny

jokainen ikäihminen on ansainnut säällisen toimeentulon jolla raha riittää hyvin sekä ruokaan että lääkkeisiin eläkeläisköyhyys ja pienituloisuus ovat todellisia ongelmia joihin pitää ne ratkaisut löytää paras tapa tietenkin kaikkein pienituloisimpien eläkkeensaajien aseman parantamiseksi on ne mainitut takuueläkkeen korotukset ja kansaneläkkeen tason parantamiset mutta ne eivät yksin riitä myöskin verotuksen keventäminen on tehokas keino ihan kaikkein pienituloisimpia auta hyvä tapa on myöskin palvelumaksujen ja maksukattojen alentaminen lääkekorvausten tason parantaminen asumistuen ja eläkkeensaajan hoitotuen kehittäminen nämä ovat kyllä aivan päinvastaisia keinoja miten hallitus on toiminut tässäkin on taas niitä uusia syitä miksi tämmöinen eläkeläisköyhyyteen puuttuva ohjelma olisi syytä saada aikaiseksi sitten ihmettelen hiukan näitä perussuomalaisten huutoja me sosiaalidemokraatit tietenkin toteutamme sitä politiikkaa mitä puoluekokouksessa linjaamme nousevatko esimerkiksi perussuomalaisten ehdotukset sitten jostain hatusta tämä on aika kummallista itse ainakin kunnioitan puoluedemokratiaa myönnän vielä
seuraavat vastauspuheenvuorot elomaa sarkomaa ja kiljunen ja sen jälkeen puhujalistaan

sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä nostettiin esille niitä toimenpiteitä jotka helpottaisivat eläkeläisten asioita pieneläkeläisten sosiaali ja terveyshuollon asiakasmaksujen kohtuullistaminen lääkkeiden ja matkakustannusten omavastuun kohtuullistaminen nämä ovat ovat erittäin hyviä asioita ja ja niitä pitää todella miettiä heti kun taloustilanne vähänkin paranee nythän valoa jo näkyy näitä pitää todella ruveta toteuttamaan jos ajatellaan yli kahdeksankymmentä vuotiaita niin eläkejärjestelmää ei silloin ollutkaan heille eläkettä ei juurikaan ole kertynyt jotka viisitoista vuotiaana menivät töihin ja olivat jo melkein kymmenen vuotta töissä töissä ennen kuin eläkettä alkoi kertyä täytyy sanoa että kun minä jostain tilastosta luin että neljäkymmentä prosenttia leipäjonoissa olevista olisi eläkeläisiä niin niin olen kyllä aika järkyttynyt tästä ja ja sitä mieltä että kyllä hallituksen tähän täytyy tarttua nyt vahvasti sitten heti kun tilanne paranee
arvoisa puhemies on erinomaista että tämä aloite nosti esille eläkeläisköyhyyden asian joka on vahvasti hallituksen agendalla tekoja tarvitaan enemmän niitä ei ole riittävästi on hyvä että olemme yhtä mieltä tästä aloitteesta ja myöskin siitä että tekoja tarvitaan tämän eläkeläisköyhyyden poistamiseksi eli samaa mieltä ollaan

pienituloisimmista eläkeläisistä myös pientä työeläkettä saavista usein he ovat yksin asuvia naisia meillä on erittäin korkeat asumiskustannukset helsingissä

ja vielä palvelumaksut tulevat päälle pidän erittäin hyvänä että hallitus on aloittanut sen työn että säädetään kotihoidon palvelumaksuista niiden piti tulla silloin kun tuli vanhuspalvelulaki silloin oli sosiaalidemokraattinen ministeri se maksulaki jäi tekemättä ja nyt se on tosi tärkeää ei saa olla niin että kun ikäihminen asuu kotona

arvoisa herra puhemies olen myös itse erittäin tyytyväinen tähän kansalaisaloitteen käsittelyyn valiokunnassa teimme erittäin hyvän ja laajakantoisen selvitystyön jossa selvittelimme myös erilaiset indeksiratkaisut ja ja muut vaihtoehdot joita tähän asiaan liittyy siltä osin voimme varmaan olla kaikki tyytyväisiä tähän minkä seurauksena saimme tähän asiaan myös yhteisen näkökulman mutta se toinen puoli tästä asiasta on tämä oikeastaan haluamme myös kuvata sitä että sekä tämän hallituskauden aikana että aikaisemminkin mutta varsinkin tämän kauden aikana eläkkeensaajien köyhyys on lisääntynyt ja ja toimeentulo heikentynyt siihen ovat vaikuttaneet muun muassa kansaneläkeindeksin leikkaukset ja palvelumaksujen nousut ja ja muut vastaavat se on myös vaikuttanut siihen että vaikka takuueläkettäkin on nostettu niin todellinen ostovoima kuitenkin laskee kaksi prosenttia kaikki ne asiat on hyvä tehdä näkyviksi ja sen pohjalta tehdä toimenpideohjelma joka kääntää tämän suunnan oikeaan suuntaan elikkä vähennämme köyhyyttä ja pienituloisuutta

arvoisa puhemies

on nyt käsitelty eduskunnassa perusteellisesti ja selvitetty mahdollisuudet sen toteuttamiseksi ikäihmisten köyhyys on todellinen ongelma eläkeläisistä kolmetoista prosenttia on pienituloisia saman verran kuin koko väestössä keskimäärin eläkeläisköyhyyttä on kuitenkin hyvin paljon ja eniten yksin asuvien joukossa kaikkein eniten pienituloisia eläkeläisiä on yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden yksin asuvien joukossa joista joka neljäs kaksikymmentäviisi prosenttia on pienituloinen yksin asuvista naisista jopa kaksikymmentäseitsemän prosenttia on pienituloisia tilastotieto siitä että eläkeläisten ostovoima on keskimäärin hieman eurooppalaista keskitasoa parempi tai että tuloerot eläkeläisten välillä ovat meillä eun keskitasoa pienemmät ei pienituloisen eläkeläisen tilanteessa paljon lohduta hallitus on leikannut tänä vuonna kansaneläkeindeksiä nolla prosentilla ja on lisäksi jäädyttänyt indeksin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi tämä leikkaus kohdistuu pienimpiin etuisuuksiin jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin esimerkiksi kansaneläkkeeseen ja eläkkeensaajan asumistukeen jo viime vuonna hallitus antoi etuuksien tason laskea nolla pilkku neljä prosenttia kun kansaneläkeindeksi painui miinukselle tilanne tulee nyt heikkenemään kun hallitus on vieläpä jäädyttänyt indeksin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi vaikka kustannukset siis nousisivat eivät esimerkiksi kansaneläkkeet nouse mukana tätä kaikkein pienituloisimmilta leikkaamista me sosiaalidemokraatit hyväksyä eläkeläisköyhyys ja pienituloisuus ovat todellisia ongelmia joihin on löydettävä ratkaisut paras tapa kaikkein pienituloisimpien eläkkeensaajien aseman parantamiseksi on takuueläkkeen korottaminen ja kansaneläkkeen tason parantaminen myös verotuksen keventäminen on tehokas keino parantaa toimeentuloa vaikka se ei kaikkein pienituloisimpia autakaan hyvä tapa pienituloisen eläkeläisen aseman parantamiseksi on myös palvelumaksujen ja maksukattojen alentaminen lääkekorvausten tason parantaminen asumistuen ja eläkkeensaajan hoitotuen kehittäminen siis aivan päinvastoin kuin hallitus on toiminut arvoisa puhemies kansalaisaloitteessa esitetään työeläkettä saavien ostovoiman merkittävää parantamista esitetyllä ansioindeksoinnilla työeläkkeet nousisivat eläketurvakeskuksen selvityksen mukaan jopa työssä käyvien sopimuspalkkoja nopeammin työeläkkeen nousua sopimuspalkkoja nopeammin ei voine pitää tarkoituksenmukaisena sosiaali ja terveysvaliokunta esittääkin mietinnössään aloitteen aloitteen hylkäämistä me sosiaalidemokraatit yhdymme valiokunnan mietintöön muuten mutta katsomme että siinä ei puututa riittävästi eläkeläisköyhyyteen ja pienituloisten eläkeläisten toimeentulon turvaamiseen eläkeläisköyhyys ja pienituloisuus on tunnistettava ja eläkeläisten aseman helpottamiseksi tarvitaan ratkaisuja joilla kohtuullinen toimeentulo voidaan turvata

erityistä huomiota siinä tulisi kiinnittää ikääntyneiden naisten ja pieniä työeläkkeitä saavien asemaan osana kokonaisuutta selvitettäisiin myös vaihtoehdot kansaneläkkeen tasokorotuksen tekemiseksi ja verotuksen muuttamiseksi sekä eläkkeensaajien asumistuen palvelujen ja palvelumaksujen vaikutus ohjelma tulisi tuoda eduskunnan käsittelyyn vieläpä tämän vuoden syksyllä arvoisa puhemies kun eläkepolitiikkaa pohditaan tulee asiaa tarkastella pitkällä perspektiivillä sekä historiaan että tulevaisuuteen katsoen kaikki sukupolvet saavat eläkettä maksujaan enemmän luvulla syntyneet saavat elinaikanaan työeläkettä noin viisinkertaisesti itse maksamiinsa maksuihin nähden yhdeksänkymmentä luvulla syntyneet omien lasteni ikäluokka saavat kaksinkertaisen määrän työeläkemaksujen osuus oli seitsemänkymmentä luvulla noin viisi prosenttia palkasta kun ne tänä päivänä ovat lähes kaksikymmentäviisi prosenttia työikäisiä oli kuusikymmentä

on semmoinen tilanne että

on

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan

arvoisa puhemies

kertomuksen ensimmäinen lause on on valitettavan totta jo etykin aikana puhuttiin kolmesta korista ja laajasta turvallisuuden käsitteestä etyjin parlamentaarisessa yleiskokouksessa kannanottojen valmistelu tapahtuu kolmessa komiteassa joiden toimenkuva määräytyy näiden kolmen korin mukaan ykköskomitea käsittelee poliittisia ja turvallisuuskysymyksiä kakkoskomitea taloutta energiaa tiedettä ja teknologiaa ja kolmoiskomitea demokratiaa ihmisoikeuksia ja humanitaarisia kysymyksiä tbilisissä viime vuonna hyväksyttyyn julkilausumaan on kirjattu yleiskokouksen enemmistön kannanotot paitsi kolmen komitean asioista muusta aiheesta lisäksi päätöslauselmissa on otettu kantaa sekä etyjin periaatteisiin liittyen että tilanteeseen useissa jäsenmaissa kaikki valtuuskunnat eivät kuitenkaan hyväksyneet tbilisin päätöslauselmaa muun muassa venäjä vastusti kirjauksia joissa tuomittiin krimin miehitys ja venäjän toimet ukrainassa päätöslauselmassa yleiskokous muun muassa kehottaa venäjää pidättäytymään aggressioista ukrainaa kohtaan noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia tbilisin päätöslauselma käsittelee myös etyjin toimintaedellytyksiä kehittämistarpeita sekä roolia näistä haluaisin nostaa esille yleiskokouksen osallistumisen kriisien ja konfliktien ratkaisuun ja rauhanvälitykseen rauhanvälityksen edistäminen kuuluu suomen ulkopolitiikan painopisteisiin suomen aloitteesta yleiskokous hyväksyi vuonna kaksituhattaneljätoista kannanoton parlamentaarisen rauhanvälityksen kehittämisestä viime vuonna puheenjohtaja christine muttonen nimitti edeltäjänsä ilkka kanervan yleiskokouksen rauhanvälityserityisedustajaksi suomen etyj valtuuskunta antaa vankan tukensa toiminnalle valtuuskunta on myös edistänyt naisten osallistumista konfliktien ratkaisuun ja olemme järjestäneet aiheesta oheistapahtumia yleiskokouksen istunnoissa turvallisuus koostuu monesta tekijästä oli sitten kyse demokraattisten instituutioiden toimivuudesta perusoikeuksien ja vapauksien toteutumisesta tai valtioiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta nämä on kirjattu etykin vuoden seitsemänkymmentäviisi huippukokouksen loppuasiakirjaan puuttuminen aseellisiin selkkauksiin on perusedellytys mutta kestävä rauha on monien tekijöiden ja yhteiskunnallisten toimien summa turvallisuuteen liittyy vahvasti myös inhimillinen ulottuvuus oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet ovat vakaan ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan perusta eriarvoistuminen syrjintä ja epäoikeudenmukainen kohtelu vaikuttavat kielteisesti vakauteen toteutuessaan kestävän kehityksen tavoitteet vievät kohti vakaampaa vauraampaa ja tasa arvoisempaa maailmaa tämä edellyttää toimia kansallisella kansainvälisellä ja ruohonjuuritasolla globalisaation myötä ihmiset ovat entistä riippuvaisempia toisistaan huoli vähenevistä luonnonvaroista on yhteinen kaikilla kansalaisilla pitää olla yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin hyvään elämään terveyteen työ ja toimintakykyyn koulutukseen ja työllistymiseen sukupuolten välinen epätasa arvo on edelleen suuri ongelma naisten ja tyttöjen aseman vahvistaminen edesauttaa muiden kehitystavoitteiden saavuttamista suomi edistää tasa arvoa tukemalla ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisia yhteiskuntia se edellyttää ihmisoikeuksien arviointitapojen kehittämistä oikeusvaltion vahvistamista demokratiaa ja hyvää hallintoa suomi tukee ihmisarvoista työtä osallistavaa kasvua työelämän tasa arvoa sukupuolten samapalkkaisuutta ja työpaikkojen luomista kaikkialla maailmassa näistä on keskusteltava parlamentaarikkojen kesken laajan turvallisuuskäsitteen omaavassa etyjissä kestävä kehitys tukee kasvua jossa nykyiset tarpeet tyydytetään ilman että tulevilta sukupolvilta viedään mahdollisuus samaan oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluu kansainvälisten sitoumusten kuten etykin ja ykn peruskirjojen periaatteiden kunnioittaminen tiedämme hyvin että näitä periaatteita on räikeästi loukattu ja että vaikutukset eivät rajoitu tiettyyn maahan tästä hyvä esimerkki on väkivaltaisuuksien ja sotien aiheuttama pakolaiskriisi josta yleiskokous laati kannanoton viime vuonna vaalitarkkailu on oleellinen osa etyjin yleiskokouksen toimintaa tarkkailuraporteissa käy ilmi niin myönteinen demokratiakehitys kuin demokratiakäsitteeseen liittyvät laajemmat ongelmat vaalitoimituksen merkitys demokratian mittarina on sisäistetty hyvin etyjin jäsenmaissa vaalilainsäädäntöä on tarkistettu ja äänestäjillä on valinnanvaraa mutta onko kaikki sitä miltä näyttää onko hyvä vaalilainsäädäntö aina tae siitä että oikeusvaltioperiaate toteutuu

ja tekee työtä jolla on tarkoitus onkin mielenkiintoista todeta että järjestö tekee vaalitarkkailua kazakstanin valko venäjän ja venäjän kaltaisten valtioiden ohella myöskin yhdysvalloissa jossa kuitenkin demokratialla on huomattavasti pidemmät perinteet kuin näissä mainituissa maissa sinänsä tämä parin sivun raportti yhdysvaltain vaaleista oli tiedollisesti mielenkiintoista luettavaa ja on hieno asia että tarkkailijat eivät vaaleista vilppiä löytäneet näin vaikka monen mielestä vaalien tuloksessa oli kuitenkin suuresti valittamista ja oppositio vaati usan vaaleja jopa keskusteluun suomen eduskunnassa mutta nyt me voimme raportista todeta että huoli oli turha ja vaalitulos oli usan kansan tahdon mukainen

arvoisa puhemies euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestö etyj on tänä aikana ehkä jälleen ajankohtaisempi ja ja tarpeellisempi kuin kuin pitkään aikaan näistä kolmesta korista joiden syntyhistoria on jo yli neljänkymmenen vuoden takana niin kuin edeltävän puhujan parlamenttiurakin tänä päivänä nimenomaan tämä ykköskori jossa on turvallisuus eli poliittis sotilaalliset kysymykset on varmasti enemmän kuin ajankohtainen luonnollisesti talous ja ympäristökysymykset ja inhimilliset kysymykset ihmisoikeuskysymykset jotka ovat tuossa kolmannessa korissa ovat tärkeitä mutta tänä päivänä ehkä nimenomaan nyt tämä turvallisuuskysymys jota edustaja kanerva vahvasti esille nosti on sellainen mihin etyjin pitää entistä enemmän panoksiaan laittaa etyjin pääsihteeri lamberto zannierin kausi päättyy kesäkuussa ja ja on hyvä että nyt käydään keskustelua siitä mihin suuntaan etyjiä tulevaisuudessa viedään olen laittanut tyytyväisyydellä merkille sen että suomessa on erittäin laaja yhteisymmärrys siitä että meiltä löytyy tähän tehtävään osaava pitkän linjan tekijä etyjistä ja ulko ja turvallisuuspolitiikasta muutenkin laitoin itse tyytyväisyydellä esimerkiksi ylös heti tämän asian julki tultua edustaja heinäluoman tviitin jossa hän kertoi että nyt täysi tuki tälle ja tehdään yhdessä työtä että että me saamme tälle paikalle osaavan ja aikaansaavan henkilön tässähän yhdistävänä tekijänä on vuosi tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäviisi ja ja ainoa ikävä asia siinä valinnassa on se että se päättäisi yhden merkittävän aikakauden myös suomen parlamentissa mutta

rouva puhemies euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestö on erittäin merkittävä rauhantekijä euroopassa se on merkittävä kansainvälinen järjestö joka tekee sitä työtä mikä on ehkä parhaimmillaan kansojen välisessä yhteistyössä rauhantyötä meillä euroopassa viimeisten viimeisten vuosien aikana tapahtumat esimerkiksi krimillä tai ukrainassa ovat havahduttaneet meidät siihen että turvallisuus ei ole mikään itsestäänselvyys vaan se tulee hankkia joka päivä uudestaan ja uudestaan ja millä tavalla se hankitaan sitä ei tietenkään hankita millään ainoa tehokas toimiva keino siihen on se että kansat tekevät keskenään yhteistyötä pidetään yhteyttä ja käydään samoissa konferensseissa ja kokouksissa ja tehdään sitten ihan aitoa yhteistyötä kuten etyj on tehnyt tässä yhteydessä on helppo kiittää juuri äsken erinomaisen puheenvuoron pitänyttä ilkka kanervaa joka on valtavan panoksen antanut tälle järjestölle toivomme jos hänelle uusia tehtäviä tässä avautuu avautuu ehdottomasti täyttä tukea hänelle

on tämä aikanaan lähtenyt liikkeelle vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäviisi urho kaleva kekkosen merkittävän elämäntyön ansiosta ja on syytä olettaa että suomalaisin voimin tätä hommaa pystytään hyvin jatkamaan ja tuomaan oma merkittävä panoksemme eurooppalaiseen turvallisuuskenttään maailma ei tällä hetkellä näytä kovin turvalliselta eikä eurooppakaan mutta se ei tarkoita sitä että tällä keinoin pitäisi jatkaa eteenpäin kyllä meidän pitää pystyä kansakuntien kesken sopimaan asiat ja parantamaan

yhteisesti sovitusta arvopohjasta ja toimimme myös sen mukaisesti vastuu tästä on meillä kaikilla
arvoisa puhemies sen verran vielä vaikka itsekin satun olemaan suomen valtuuskunnan jäsen suomen valtuuskunnan toimintaa katsoa myös hiukan ulkopuolisin silmin vertailupohjaa kun tietysti sattuu nyt olemaan täytyy kyllä sanoa että suomen valtuuskunta ansaitsee noin kansainvälisessä arvioinnissa vertailussa punninnassa arvosanan erittäin aktiivinen ja hyvä sillä suomi on paitsi yleiskokouskäyttäytymisessään meidän valtuuskuntamme toimessa myös eri valiokunnissa ja ennen muuta vaalitarkkailussa ollut niin aktiivisessa ja näkyvässä roolissa että se ei ole suomessa tiedossakaan yleisesti se ei nouse sellaisen kansainvälisen huomion kohteeksi mikä tässä suhteessa olisi tietysti tarpeellista tässä suhteessa on syytä syytä nostaa kissan häntä kun siihen on aihetta eli koko suomen valtuuskunnalle täytyy siitä kyllä nostaa hattua että suomi ottaa tässä rohkeasti vastuuta ja näyttää suuntaa myöskin monille muille maille miten tähän asiaan pitää suhtautua

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tämä rikoslain muutosesitys oikeushenkilön rangaistusvastuun ulottamisesta törkeään kirjanpitorikokseen on mielestäni hyvä onkin harmillista ettei julkisuudessa juuri tartuta näihin hallituksen esityksiin joilla varmasti tehostetaan korruption torjuntaa joskaan meillä suomessahan tutkimusten mukaan ei ole korruptiota mutta ehkä pääsemme sitten kiinni tähän niin kutsuttuun maan tapaan päästäänkö on toinen asia mutta ainakin yritetään lakivaliokunta hyväksyi esityksen muuttamattomana eikä oppositio esittänyt vastaehdotuksia joten laki tulee ilmeisen yksimielisesti tarpeeseen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies

nykyisen voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan karkotetuksi päätetty henkilö voidaan pitää säilössä enintään vuoden ajan eli kahdentoista kuukauden ajan säilössäpito on tarpeen kun kyse on yhteiskunnalle erittäin vaarallisesta henkilöstä tai henkilön rikostausta on vakava julkisuudessa on ollut esimerkiksi tapaus missä vankilasta vapautunut henkilö on pidetty säilössä sillä käräjäoikeuden mukaan on ilmeisen korostunut riski että hän pakenisi piileskelisi tai muutoin vaikeuttaisi karkottamista jos hänet laskettaisiin vapaalle jalalle poliisin mukaan on lisäksi perusteltua syytä olettaa että esimerkiksi tässä kyseisessä tapauksessa minkä takia itse asiassa tämän lakialoitteen olen nyt tehnyt henkilö vapaana ollessaan voisi syyllistyä myös uusiin vakaviin rikoksiin henkilön säilössä pitämisen jatkaminen on välttämätöntä jotta hänen maasta saadaan pantua täytäntöön ja jotta henkilö ei suomessa ollessaan enää syyllistyisi uusiin seksuaali ja väkivaltarikoksiin kyseinen henkilö on suomessa olleessaan syyllistynyt muun muassa nuoren tytön murhaamiseen ja raiskannut toisen tytön lyhyellä vankilomallaan vain muutaman tunnin vankilomallaan elinkautisen aikana mies syyllistyi myös pienen lapsen törkeään seksuaaliseen hyväksikäyttöön poliisi on tehnyt nyt töitä jo pitkään saadakseen karkotettua kyseisen henkilön suomesta omaan kotimaahansa hänet jostain käsittämättömästä syystä vapautettiin vankilasta viranomaistoimin tapahtuva maasta poistaminen somaliaan on kuitenkin poikkeuksellinen monimutkainen prosessi järjestelyt maasta poistamiseksi ovat edenneetkin hitaasti nykyisen voimassa olevan lainsäädäntömme mukaan miestä tai henkilöä noin yleisesti voidaan maksimissaan pitää säilössä yksi vuosi jos henkilö ei esimerkiksi tee yhteistyötä palauttamisen toteuttamiseksi tai kotimatkatodistus viipyy tämän jälkeen ulkomaalainen on laskettava kaikissa tilanteissa vapaaksi tähän kohtaan ulkomaalaislakia tulee minusta tehdä kiireellisesti muutos meillä on muutama kuukausi aikaa tässä tilanteessa ja itse toivon että tämä asia otetaan nyt täällä lainsäätäjien keskuudessa ja suomen eduskunnassa vakavasti erittäin vaaralliseksi todettu henkilö voidaan siis pitää poissa vapaalta jalalta kahdentoista kuukauden

ja minun mielestäni se tulee nyt pidentää rajattoman mittaiseksi eli muotoon kunnes karkotus saadaan toteutettua tämän edellä olevan esittelyni perusteella olen esittänyt eduskunnalle seuraavan lakiehdotuksen eli että ulkomaalaislain

muutetaan kohdasta säilöön otetun päästäminen vapaaksi niin että se kuuluu asiaa käsittelevän viranomaisen on määrättävä säilöön otettu päästettäväksi heti vapaaksi kun edellytyksiä säilössä pitämiselle ei enää ole säilöön otettu on päästettävä vapaaksi viimeistään kuuden kuukauden kuluttua säilöönottopäätöksestä säilöönottoaika voi kuitenkin olla tätä pidempi jos säilöön otettu ei tee yhteistyötä palauttamisen toteuttamiseksi tai kolmannelta valtiolta ei saada tarvittavia paluuasiakirjoja ja maasta poistamisen täytäntöönpano viivästyy näistä syistä

kirjallisena käräjäoikeudelle eli muutos nykyiseen lakiin on se että tuosta kahdentoista kuukauden eli vuoden maksimiajasta luovutaan ja on kyse sitten tästä yhdestä henkilöstä johon nyt halusin erityisesti viitata tässä lakialoitteessa tai tulevaisuudessa jostain toisesta henkilöstä jos kaikki viranomaiset ovat sitä mieltä että henkilöä ei pidä laskea ja vapauttaa tavalliseen arkeen tuonne kulkemaan niin silloin meidän viranomaisillamme pitää olla keinot pitää hänet säilössä niin kauan kunnes tuo karkotus onnistuu arvoisa puhemies toivon että lakivaliokunta ottaa tämän lakialoitteen käsittelyyn tässä on vain siis muutamia kuukausia aikaa hoitaa asia kuntoon ymmärtääkseni hänet tullaan vapauttamaan loppukesästä syksyn aikana viimeistään jos tätä lakiesitystäni ei hyväksytä

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kiitokset edustaja heinoselle tästä mainiosta aloitteesta jonka hän on hän on tehnyt valitettavasti tosiaan on tilanne se että voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan säilössä voidaan pitää maksimissaan vain nuo kaksitoista kuukautta kuukautta täällä on nyt usein puhuttu rajoista ja niitten sulkemisesta nyt kuitenkin olisi erityisen tärkeää että tämä säilössäpitoaika muutettaisiin rajattomaksi näitä ulkomaalaisia seksuaali ja väkivaltarikollisia ei tule laskea vapaaksi jonkun teknisen seikan vuoksi vaan heidät on pidettävä säilössä siihen saakka kunnes tämä karkotus voidaan panna toimeen ei kai meistä oikeastaan kukaan halua että rikolliset voivat oman vastustuksen perusteella ja tätä prosessia hankaloittamalla pelata itsensä vapaaksi ja mahdollisesti sitten uusia tekonsa todella harmillista edustaja heinonen että tosiaan et ole enempää kerännyt tähän aloitteeseesi nimiä nimiä uskon että perussuomalaisten eduskuntaryhmästä varmaan melkein jokainen olisi tämän allekirjoittanut ja omasta eduskuntaryhmästäsi myös ja uskon että muistakin puolueista nyt jos tämä lähetetään hallintovaliokuntaan niin sitä että tätä käsiteltäisiin ja tällä olisi mahdollisuuksia edetä edetä entistä paremmin varmasti auttaisi se että olisi olisi useampia allekirjoituksia oma suhtautumiseni tähän lakialoitteeseen on on todella positiivinen
arvoisa puhemies on hyvä huomata että eduskunnassa perussuomalaisten vaikutus yleiseen poliittiseen ilmapiiriin leviää yli puoluerajojen olemmehan olleet tiukentuneen maahanmuuttopolitiikan primus motor ja olemme vaatineet tiukempia seuraamuksia rikoksista ja ylipäätänsä kansalaisten oikeustajun selvittämistä on hyvä että muutkin nyt hyväksyvät nämä ajatukset edustajakollega heinosen lakialoite on tarpeellinen muutos ulkomaalaislakiin kuten perusteluissa todetaan niin onhan nykyisen lain kahdentoista kuukauden säilössäpitoajan maksimi erittäin keinotekoinen erityisesti niissä tapauksissa jos kyseessä on on karkotettava ja vaaralliseksi todettu ulkomaalainen ei ole mitään järkeä siinä että tällainen henkilö on laskettava vapaaksi vuoden jälkeen jos

karkotus on papereiden takia viivästynyt vaan henkilö on mielestäni pidettävä säilössä niin kauan kuin on tarpeen että karkotus saadaan toteutettua ylipäänsä on tarpeen tehostaa laittomasti maassa olevien henkilöiden kontrollia ja ja karkottamista näin tulisi mielestäni toimia myös sellaisten henkilöiden kohdalla joita ei ole syytä epäillä rikoksista maassa oleskelu kun ei ole subjektiivinen oikeus ja lainkuuliaisuus edellyttää suomen lain noudattamista nämä asiat vaativat mielestäni jatkossa huomattavia tiukennuksia ja muutoksia niin rikos ulkomaalais kuin pakkokeinolakiin

arvoisa puhemies nyt on todettava että tämän lakialoitteeni taustalla ei ole pienimmässäkään määrin minkäänlainen perussuomalaisten paine jota tuntisin niskassani vaan vaan kyse on henkilöstä joka on tullut kaksikymmentä vuotta sitten suomeen hänellä on ollut täällä perhe nyt on kyse vakavasta rikollisesta en ole tehnyt tätä perussuomalaisten paineessa taikka maahanmuuttovastaisten ihmisten ääniä kalastellakseni vaan sen takia että minun mielestäni meidän lainsäädännössämme on selkeä aukko joka valitettavasti on päästämässä vapaaksi henkilön jota poliisi ja lähes kaikki viranomaiset pitävät sellaisena että häntä ei pitäisi laskea vapaaksi olen itse asiassa aiemmin tehnyt

olen tehnyt siis lakialoitteen siitä että nämä vaarallisuusarviot tehtäisiin oikeuksia sitoviksi eli jos viranomaiset eli asiantuntijat toteavat että kyseistä henkilöä ei pidä vapauttaa elinkautisesta niin silloin sitä ei voitaisi tehdä myöskään oikeuden päätöksellä ja tämä on toinen tähän samaan nippuun kuuluva lakialoite eli eli itse näen ennen muuta niin että meidän pitää tässä määrätietoisesti edetä että voimme tällaisia henkilöitä maasta pois saada aikataulu on syy siihen että en lähtenyt keräämään tähän kansanedustajien nimiä sataa olen valitettavasti huomannut että ei eduskunnassa enää tuolla sadan rajallakaan ole sellaista merkitystä että ne saisivat edes samaa käsittelyä kuin kansalaisaloitteet mikä minun mielestäni ehdottomasti niille kuuluisi

niin arvoisa puhemies jatkan hetken täältä korokkeelta tuo kaksi minuuttia menee niin nopeasti syy

tämän kevään aikana eduskunnassa käsiteltyä ja hoidettua eli kyse on siitä että valiokuntakäsittelyyn ei kovin kauan aikaa ole jotta laki saadaan voimaan niin että se on ensi syksynä voimassa kerran itse haluan että tämä laki koskee jo tätä yhtä kyseistäkin henkilöä vaikka harvoin ehkä lainsäädäntöä näin ajatellaan mutta itse ajattelen tässä tapauksessa niin ajattelen sen myös niin että jatkossa se koskee kaikkia muitakin jotka eli jos todetaan että heitä ei

vapaalle pidä päästää toinen syy niin kuin tuossa jo sanoin paikaltani on se että olen vähän pettynyt eduskunnan kansanedustajien lakialoitteiden käsittelyyn meillä on runsaasti sadan kansanedustajan lakialoitteita ja ne eivät saa vastaavaa käsittelyä kuin esimerkiksi kansalaisaloitteet vaikka nopeasti voisi ajatella että niillä on vähintäänkin yhtä hyvä läpimenon mahdollisuus täällä eduskunnassa kuin kansalaisaloitteilla tänään olemme jo kuulleet että esimerkiksi tämä tänään käsittelyssä oleva kansalaisaloite ei ole saanut yhdeltäkään puolueelta tukea ei edes sosiaalidemokraateilta tai vasemmistoliitolta vaan vaan kaikki puolueet ovat olleet sitä mieltä että kansalaisaloitetta ei pidä hyväksyä itse toivoisin että jatkossa yli sadan nimen

kansanedustajien lakialoitteet saisivat saman käsittelyn eli perusteellisen valiokuntakäsittelyn ja sen jälkeen mietinnön joka tuodaan eduskunnan käsittelyyn äänestettäväksi ja päätettäväksi minun mielestäni se olisi vähintäänkin oikeus ja kohtuus ja toivon että tätä asiaa myös

kansalaisaloitejärjestelmänkin uudistamista pohditaan

puhemies vaikka minulla on hirveä halu ja kiire päästä keskustelemaan eläkeindeksiasiasta haluan kaksi lausetta sanoa tähän edustaja heinosen aloitteeseen niillä tiedoin ja ymmärryksellä mikä minulla nyt tästä asiasta on tuen ehdottomasti tätä esitystä samalla tässä tietysti hämmästelee tätä maailman muutosta tämä vuosi on varmaan joskus ollut harkittu ajanjakso sehän on aika pitkä ei ehkä ole tullut se on liian lyhyt tämä vain kertoo että jossain somaliassakin ovat asiat hallintorakenteet oikeusvaltio ja muut jutut ihan sekaisin se on sitten niin kuin toinen tarina joka ei liity tähän mutta kannatan tätä esitystä
arvoisa rouva puhemies edustaja heinoselle täytyy lausua parhaat kiitokset erinomaisesta työstä lakialoite joka tähtää ulkomaalaislain ulkomaalaislain sadannenkahdennenkymmenennenseitsemännen pykälän muuttamiseen on hyvä ja perusteltu se on totta että maailma muuttuu nopeasti ja yhteiskunnalla pitää olla mahdollisuus suojautua tällaisilta tapauksilta niin että lainsäädäntö takaa sen että kenenkään henki tai terveys ei vaarannu sen kautta että joku lakipykälä ei ole ajan tasalla suomi on kansainvälistynyt ja meillä on on syntynyt tilanteita tilanteita joissa lainsäädäntö ei vastaa tämän päivän vaatimuksia ja ja tässä on nyt juuri sellainen tapaus

vaikka eduskunnan byrokratia vaatii tietynlaiset menettelyt ja tietyt tietyt toimenpiteet ennen kuin lakialoite tulee hyväksytyksi toivon että

on vain yksi allekirjoitus otetaan todellakin vakavasti ja käsitellään viivytyksettä koska minun mielestäni ei voi olla niin että eduskunnan eduskunnan byrokratiasta tai menettelytavoista johtuen tärkeä asia jää käsittelemättä sen takia että siitä puuttuu ne vaaditut yhdeksänkymmentäyhdeksän allekirjoitusta vielä uskon että edustaja heinosen aloite tässä tapauksessa menee hyvin nopealla aikataululla läpi tästä talosta

arvoisa puhemies tässä kysymyksessä on kyllä todella edustaja heinoselta perusteltu lakialoite täällähän taustalla on myös aito viranomaisten tarve saada tämä asia kuntoon ensimmäinen ajatus mikä itselleni tuli mieleen oli oli juuri se että kun hallitus on aika monia ulkomaalaislain pykäliä tuonut muutettavaksi eduskuntaan kyllä kysymys herää miksi tähän ei ihan koko hallitus olisi voinut jo aikaisemmin puuttua sen sijaan että aika paljon aikaa ollaan tuhlattu siihen että ollaan yritetty kikkailla jollain kahden tyyppisellä sosiaaliturvalla että olisi erilaista sosiaaliturvaa suomalaisille ja sitten maahanmuuttajille mikä sitten perustuslainkin

oltaisiin tällaisiin aitoihin huoliin puututtu toivottavasti jatkossa hallitus pysyy hieman paremmin paremmin sitten mukana näissä näissä asioissa ehkä laajemmin täytyy todeta ongelma mikä liittyy näihin karkotuksiin ja maasta poistamisiin kysymyshän ei todellakaan ole siitä että suomessa tehtäisiin jotain väärin vaan vastaanottavat maat ovat hyvin hyvin harvoin valmiita ottamaan näitä ihmisiä vastaan yleensä se kilpistyy siihen että siellä kyseenalaistetaan tämän ihmisen henkilöllisyys monet näistä karkotuksistahan nimenomaan tyssäävät siihen että meillä on puutteelliset tiedot ihmisen henkilöllisyydestä ja tämä sitten myös kiistetään siellä vastaanottajamaassa toivoisi että yhdessä euroopan unionin alueella tämä työ saisi hieman lisäpontta jotta paremmin näitä henkilötietoja myös rekisteröitäisiin schengen järjestelmään tiedän että tämä työ on menossa ja toivon sille kyllä menestystä koska se heti helpottaa myös näissä tilanteissa euroopan unionin alueellahan vasta oikeastaan nyt tulemme huomaamaan että nämä palautukset tulevat olemaan aivan valtava urakka jonka kohtaamme ja kyllä kaikki pitää tehdä sen eteen että myös näistä selviydymme

olen edustaja heinosen kanssa ehdottomasti samaa mieltä siitä että kansanedustajien lakialoitteita ei ei oteta nyt tarpeeksi vakavasti lakialoitteen tekeminen on kuitenkin kansanedustajien keskeinen oikeus ja äänestäjillä on oikeus odottaa että edustajien aloitteet otetaan vakavasti erityisesti eduskunnan enemmistön tahtoa vastaavat aloitteet eli yli sadan allekirjoittamat on hyvä kysymys keskittyykö työmme nyt liikaa hallituksen esityksien läpiviemiseen ja medialle mieleisten kansalais aloitteiden edistämiseen en myöskään näe ongelmaksi sitä että taustalla aloitteessa on tässä tapauksessa yksittäinen henkilö tekemisineen monesti käy nimittäin niin että yksittäiset epäkohdat paljastavat laajempiakin korjattavia ongelmia lainsäädännössä kuten tässä on nyt käynyt edustaja räsäsen mainitsemien karkottamisen ongelmien lisäksi mieleeni tulee myös miten suuren ongelman karkottamiselle nyt muodostaa se jos henkilö vastustaa karkottamista aktiivisesti jollain keinoin siihen juuri tarvitaan niitä aiemmin mainitsemiani pakkokeinolain muutoksia että nämä henkilöt saadaan taltutettua ja karkotettua maasta

arvoisa puhemies edustaja heinosen aloite on hyvä ja aito onneksi olin täällä kuulemassa tästä kun en ollut aikaisemmin päässyt sitä allekirjoittamaan ja voin näin kertoa tukeni siihen

arvoisa puhemies haluan kiittää kaikkia edustajakollegoita jotka ovat täällä salissa äänessä olleet olen ymmärtänyt että aloitteeni on saanut yksimielisen tuen ainakaan selkeästi kukaan ole täällä vastustanut ja ja pidän sitä erittäin tärkeänä haluan sen nyt vielä pöytäkirjaan sanoa että tämäntyyppinen henkilö on hän sitten kantasuomalainen on hän maahanmuuttaja on hän ihonväriltään minkä värinen tahansa minun mielestäni ei kuulu vapaaksi sen takia olen tämän lakialoitteen tehnyt tämä ei ole minulta millään määrin

arvoisa puhemies kun tässä nyt ei ole kuin minun nimeni alla ja kun minun vankka toiveeni meidän suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisten lasten ja naisten puolesta on se että tämä lakialoite menee läpi tänä keväänä niin lupaan että en tule juhlimaan sitä että yhden kansanedustajan lakialoite on mennyt läpi

arvoisa puhemies

aloitteesta sanottiin valiokunnassa että se kasvattaisi merkittävästi suuria eläkkeitä aloite ei siis paranna pienempiä eläkkeitä eläkkeitä saavien asemaa sellaisille eläkeläisille jotka ovat pääosin kansaneläkkeen tai takuueläkkeen varassa ei aloitteesta ole mitään hyötyä kenen etua aloitteella sitten ajetaan valiokunta toteaa myös että vaikeimmassa asemassa olevien eläkeläisten asemaa parannetaan tehokkaammin nostamalla kansaneläkettä tai takuueläkettä pelkästään pientä työeläkettä saavien asemaa voidaan valiokunnan näkemyksen mukaan parantaa esimerkiksi huolehtimalla asiakasmaksujen sekä lääkkeiden ja matkakustannusten omavastuiden kohtuullisuudesta sekä riittävästä asumisen tukemisesta

luullaan että eläkkeensaajat ovat itse maksaneet eläkkeensä tämä ei kuitenkaan tarkkaan ottaen pidä paikkaansa tämän päivän eläkeläisten eläkeläisten työeläkkeistä kolme neljäsosaa rahoitetaan

niiden työeläkemaksuilla jotka ovat tänä päivänä työnantajina tai töissä loppuosa eli neljännes eläkemaksuista katetaan eläkerahastojen sijoitustuotoilla sijoitustuotoilla sekä siirtämällä itse pääomaa eläkkeiden maksuun työnantajien työeläkemaksu oli kuusikymmentä luvulla eläkkeen alkuajoilla alkuajoilla noin viisi prosenttia palkkasummasta kun itse aloitin työnantajana vuonna kahdeksankymmentäkolme maksoin työeläkettä maksoin työeläkettä työntekijöiden palkkasummasta noin yksitoista prosenttia työntekijältä ei tuolloin peritty mitään lähes joka vuosi sen jälkeen on tullut uusi korotus maksuihin nyt työnantaja maksaa eläkkeitä lähemmäs kaksikymmentä prosenttia ja työntekijältä peritään pyöreästi viisi prosenttia noilla tilitetyillä eläkemaksuilla maksettiin suuremmalta osin jo silloin eläkkeellä olevien eläkkeitä ja pienemmältä osin ne rahastoitiin se on edelleen kuten aiemmin totesin rahastoinnin varassa ei pitkälle pärjätä vaikka rahastot sinänsä näyttävät suurilta tarvitsemme lisää työpaikkoja ja ihmisiä tekemään töitä arvoisa puhemies eläketurvakeskuksen mukaan esimerkiksi neljäkymmentä luvulla syntyneet kuten kiljunen itse kiljunen itse saavat noin viisi kertaa ja vielä seitsemänkymmentä luvulla syntyneet noin kaksi kertaa enemmän eläkkeitä eläkkeitä kuin mitä heidän työnantajansa tai he itse ovat reaalisesti reaalisesti maksaneet meillä on jo eri sukupolvien välillä merkittävä ero maksettujen eläkkeiden ja saatujen eläkkeiden välisessä suhteessa eläkejärjestelmää luotaessa maksut olivat pieniä ja ilmeisesti odotettiin että ihmisen elinikä on vakio syntyvyys pysyy suurena ja työpaikkojen määrä kasvaa jatkuvasti näin ei kuitenkaan jatkunut sovittiin siitä että työeläkemaksuja korotetaan suunnitellusti tarkoitus on kaikille osapuolille hyvä meillä on oltava oikeudenmukainen sukupolvien välinen ymmärrys että eläkkeisiin vaikuttavat ratkaisut tehdään reilusti ja erityisen pitkällä tähtäimellä arvoisa puhemies kilpailukyvyn kannalta liiallisiin korotuspaineisiin saatiin helpotusta viime kaudella kun päätettiin ettei anneta työeläkejärjestelmän romuttaa suomalaista työtä jatkuvilla korotuksilla sen sijaan tehtiin päätös että tehdään enemmän töitä kun kerran elinaika ja samalla myös eläkkeelläoloaika kasvavat jos hyväksymme kansalaisaloitteen tulisi eläketurvakeskuksen mukaan eläkemaksuihin jälleen uhka yli kuuden prosentin korotuksista sellaisessa tilanteessa pyyhkiytyisi kerralla pois viime kauden eläkesopimusten hyöty olisi huomionarvoista että suomen tärkeimmillä kilpailijamailla eläkemaksut ovat huomattavasti pienempiä tai ne ovat kokonaan vapaaehtoisia arvoisa puhemies eläkkeet on suunniteltu vanhuuden turvaksi niillä maksetaan vanhuuden tarpeellinen elintaso ja kulutus

nykyinen työeläke on sovittu niin että indeksit turvaavat kohtuudella toimeentulon paljon huonompi on tilanne heillä joilla ei ole takanaan pitkää työuraa pienimmät eläkkeet ovat yrittäjillä sekä heillä jotka saavat kansan tai takuueläkettä mutta jos yritysten ja työntekijöiden maksamista eläkemaksuista syntyy liikaa rahastokertymiä olen sitä mieltä että se on palautettava niille jotka ovat sen maksaneet

arvoisa

tekijöille näen kyllä niin että tämä lopputulos on osavoitto aloitteentekijöille miksi siksi että se nosti eläkeläisköyhyyden ja pienituloisuuden yhteiskunnalliseen keskusteluun toiseksi koska

kiitos sosiaalidemokraattien tämä aloite on myös johtamassa tuloksiin sanon suoraan että ilman sosiaalidemokraattien vastalausetta tämä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö olisi ollut ja on mielestäni hengetön ja

kansalaisaloite jättää mielestäni ison jäljen tuleviin eläkekeskusteluihin viimeinen sivu odottaa vielä kirjoittajaansa ja päätöksentekijöitään näen että tässä nyt on yksi erä menossa olisin toivonut että ylijohtaja tarmo pukkilan ja vakuutusmatemaatikko olli pusan näkemykset tästä puoliväli indeksiin siirtymisestä olisi otettu vakavammin käsittelyyn puhuin lähetekeskustelussa siitä että minä olen puhunut vuosia ja kirjoittanut vuosia siitä että pitää siirtyä asteittain kohti puoliväli indeksiä olen siis tukenut eläkkeensaajien keskusliiton näkemystä siitä että siirrytään asteittain kolmekymmentä viiva seitsemänkymmentä neljäkymmentä viiva kuusikymmentä puoliväli indeksiin

sitten se on vielä siis sellainen hei että sen kustannusvaikutusten on arvioitu olevan noin tästä täydestä palkkaindeksistä eli noin sata miljoonaa euroa nyt viime vuoden viimeisellä neljänneksellä eläkeyhtiöitten tuotto oli neljä miljardia euroa se yllätti kaikki tahot sanon tämän vain sen takia että näittenhän tuottoarviot tuottoprosentit ovat tällaista nousu ja laskuliikettä

mutta niin kuin thomas piketty joka on siis tuleva taloustieteen nobelisti kirjassaan kirjoitti todennäköisesti kuitenkin nämä tuottoprosentit globaalisti tulevat olemaan kolmen neljän jopa viiden prosentin tasoa koska sijoitetaan kiinteistöihin ja tiedämme mitkä ne tuottoprosentit ja odotusarviot siellä no olen tyytyväinen siitä että tässä sosiaalidemokraattien vastalauseessa on nostettu vahvasti esille pientä työeläkettä saavien tilanne tilanne esitetään kansaneläkkeen ja työeläkkeen yhteensovitusta sillä voidaan lieventää näin pientä työeläkettä saavat saisivat sen lisäksi jonkin verran nykyistä enemmän kansaneläkettä lisäksi verotuksen eläketulovähennyksen nostamista tulee jatkaa niin että pieni ja keskituloisten eläkeläisten ostovoima kasvaa minusta se varsinainen olennainen asia on tietysti tämä toimenpideohjelma eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi mutta sen rinnalla ikääntyneitten naisten ja pieniä työeläkkeitä saavien aseman parantaminen on olennaista tässä demarien vastalauseessa

itse ajattelen näin että vähintäänkin ne yhdeksänsataatuhatta pientä työeläkettä saavat

ansaitsisivat ja ansaitsevat myöskin paremman korotuksen näihin omiin pieniin työeläkkeisiinsä ja olen iloinen siitä että sosiaalidemokraatteja lähellä oleva eläkkeensaajien keskusliitto on esittänyt tällaisen indeksijärjestelmän korotusmallin joka vielä kaiken lisäksi olisi tuloeroja kaventava se koostuu kiinteästä prosenttitarkistuksesta ja sen päälle tulevasta kiinteästä euromääräisestä osasta korotusvarasta esimerkiksi kaksi kolmasosaa menisi euromääräiseen tarkistukseen ja yksi kolmasosa prosenttitarkistukseen ja tiedättekö mitä eetun joka on eläkeläisten tällainen yhteisjärjestö

teettämän huomisen kynnyksellä tutkimuksen mukaan tämä ekln indeksimallin tavoite sai valtavan kannatuksen puoluekantaan ikään tai muuhunkaan taustamuuttujaan katsomatta kaikista vastanneista kahdeksankymmentäkuusi prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa minä halusin nostaa tämän ekln indeksimallin esille sen takia että näen ja tulkitsen oman näkemykseni mukaan ja myöskin sdpn puoluekokouksessa puoluekokousedustajana olleena myöskin tämän nyt meidän vastalauseessamme olevan näkemyksen ja ehdotuksen siitä että näitä pieniä työeläkkeitä pitää pitää kohentaa ja ja parantaa niin että siihen on löydettävissä myöskin tällainen solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta lisäävä vaihtoehto

että se suosii suurituloisia sen väitteen voi ja saa esittää ja näin voi voi käytännössä tapahtuakin mutta sen takia on mahdollista kehittää tällainen malli jota nyt ekl on on meidän tarvitse pidättäytyä näihin malleihin ja rakenteisiin jotka jotka nyt minusta se on tietysti eduskunnan asia nyt ensisijaisesti korjata takuueläkkeen ja kansaneläkkeen korotuksen kautta kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten asemaa työeläkeindeksi on niin kuin oma juttunsa minun mielestäni on raukkamaista raukkamaista

arvoisa rouva puhemies tämä kansalaisaloite työeläkeindeksin palauttamisesta ei kyllä sisällä juurikaan näkemystä ylisukupolvisuudesta kun tiedämme suomessa syntyvyyden olevan heikkoa ja ikäluokkien nykyisin pienempiä kuin eläkkeelle siirtyvät ikäluokat ei tätä kansalaisaloitetta kyllä pysty näilläkään perusteilla maalaisjärjelläkään tukemaan täytyy muistaa että suomessa eläkerahastojärjestelmä on osa julkista taloutta ja sitä kautta se on kytköksissä kaikkeen julkisen talouden kestävyyteen ja siihen keskusteluun jos me me alamme käyttämään eläkerahastoja aloitteessa esitetyllä tavalla johtaisi se valtiovarainministeriön arvion mukaan siihen että julkisen taloutemme vaje kasvaisi yksi pilkku seitsemän prosenttiyksikköä tämä johtaisi julkisen talouden säästöihin lisäksi on huomioitava että kuten keskustelussa on tullut esille aloite ei puutu itse asiassa parhaalla mahdollisella tavalla kaikista pienituloisimpien eläkeläisten asemaan heidän asemaansa joille ei ole kertynyt työeläkettä vaan jotka ovat kansan ja takuueläkkeen varassa kaikista

keskustalla on ollut aina historiallinen rooli näiden perusturvan varassa olevien tukien parissa niin kansaneläkkeen rakentamisessa kuin takuueläkkeen rakentamisessa tulihan se aikanaan keskustajohtoisen hallituksen toimesta ja sitä on saatu jälleen kahteen kertaan korotettua erittäin vaikeassa taloustilanteessa kansalaisaloite itse asiassa parantaisi eniten suuri ja keskituloisten eläkeläisten asemaa eikä varmaan aloitteen tekijöidenkin tavoitteena olleiden kaikista pienimpien eläkeläisten asemaa lisäksi se on ongelmallinen sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kannalta ja pienituloisten eläkeläisten asemaa täytyykin pystyä parantamaan toisin keinoin

en voi sille mitään mutta minua häiritsee se keskustelu mitä täällä käydään että toisaalta luetellaan kauheasti että eläkkeensaajien asemaa pitää parantaa ja täytyisi tehdä toimia tässä ja nyt ja sitten kun sdp esittää että niitä toimia tehtäisiin tässä ja nyt ja parannettaisiin eläkkeensaajien ostovoimaa ja

pieni ja keskituloisten eläkkeensaajien ostovoima tänä vuonna tippuu nyt on tekojen paikka te voitte äänestyksessä tukea tätä sdpn eriävää mielipidettä tai vastalausetta

rouva puhemies täällä aikaisemmissa puheenvuoroissa hallituksen edustajat ovat kyllä moneen otteeseen kertoneet niistä konkreettisista toimenpiteistä joita tällä hallituskaudella on tehty kaikista pienituloisimpien eläkeläisten turvaksi se että takuueläkettä on kahteen kertaan pystytty korottamaan on kyllä historiallinen teko

myös sen takana että hallitus omilla toimillaan kevensi myös eläkeläisten verotusta osana kilpailukykysopimusta sikäli olisi kyllä tärkeää että pystyttäisiin katsomaan tässä asiassa eteenpäin ja miettimään sitä kuinka me pystymme turvaamaan nuorille sukupolville kantokyvyn että pystytään maksamaan kaikki eläkkeet tulevillekin sukupolville se vaatii tähän maahan työtä
olen noteerannut kyllä kaikki vastauspuheenvuoropyynnöt ja kaikki ne myönnetään

edustajatoverit gustafsson ja viitanen ovat olleet eduskunnassa yhdeksänkymmentä luvulta lähtien ja muistavat varmasti sen miten sosiaalidemokraattien johdolla on taitettu indeksi luotu ja leikattu kansaneläkkeen pohjaosa ja niin edelleen mutta niitä vastaan aina ja se on näin tällä kaudella tämän hallituksen toimesta todellakin on takuueläkettä nostettu kerran nostettu yli kaksikymmentä euroa kuukaudessa toinen korotus on päätetty ja tulossa viime vaalikaudella kun te olitte vallassa ei tehty yhden yhtäkään eläkeläisten asemaa ei parannettu taitettua indeksiä te ette ole korjanneet vuoden kaksituhattayksitoista hallitusohjelmassa oli maininta että taitetusta indeksistä tehdään selvitys ministeri urpilainen sen teetti ja kun se valmistui niin pani sen hyllyyn ja unohti sinne koko asia unohtui teiltä

tämä on todella mielenkiintoista jos tässä hallituspuolueet tosissaan uskovat että he he tekevät historiallisen hyvää politiikkaa eläkkeensaajien kannalta kannattaisi tulla sinne tammelantorille tai hervantaan kuuntelemaan mitä mieltä kansa eläkkeensaajat ovat tämän hallituksen politiikasta tuon veroeron mainitsin äsken täysin vastoin vaalilupauksia eläkkeensaajien verotus eriarvoistettiin palkansaajaan nähden vaikka tulee korotuksia takuueläkkeeseen laskelmien mukaan ne leikkautuvat pois koska indeksejä leikataan samaan aikaan ja ostovoima heikkenee leikkauksia on tullut lääkekorvauksiin on tullut lisää asiakasmaksuja ihan oikeasti entistä useampi eläkkeensaaja tulee minulle sanomaan sen mitä täällä on usein toistettu että että pitää valita kummasta tinkii ruuasta vai lääkkeistä

todellakin hallitus on tehnyt politiikkaa joka on vaikuttanut aivan positiiviseen suuntaan kun edustaja pia viitasen puolue oli aikoinaan hallituksessa viime kaudella työttömyys kasvoi toistasataatuhatta ihmistä ja ihmisten taloudellinen tilanne heikkeni hurjaa vauhtia ja valtionvelka kasvoi nyt on käännetty kampea toiseen suuntaan työtä työtä on tullut ihmisille enemmän työttömyys laskee hiljalleen on selvä asia ettei mitään silmänkääntötemppua ole olemassa että kaikki kääntyy mustasta valkoiseksi hetkessä ei tietenkään esimerkiksi matalapalkka alojen tilanne tässä maassa aivan samoin kuten pienten eläkkeiden

suuripalkkaiset saavat prosentilla aina enemmän ja pienipalkkainen jää aina ilman muutaman roposen roposen varaan te itse täällä päivittelette sitten tilannetta että miksi asia on näin minkä tautta te ette itse tee niitä hommia silloin kun pitää te vain päivittelette tilannetta että kas näin kävi

arvoisa puhemies kurkatkaa sinne meidän vaihtoehtobudjettiimme sieltä löytyy muun muassa laskelmat siitä kuinka viime kaudella tuloerot kavenivat hallituksen poliittisten päätösten seurauksena ja kuinka tällä kaudella ne kasvavat johtuen muun muassa siitä että hallituksella on kappas vain varaa esimerkiksi laskea kaikkein hyväosaisimpien verotusta jos teillä on varaa laskea kaikkein hyväosaisimpien verotusta eikö teillä nyt hyvänen aika ole varaa huolehtia vähän heikommasta ja pienemmästäkin ihmisestä ei te teette leikkauksia esimerkiksi perusturvaan ja se on minusta toden totta väärin

kun te voitte toimia tässä ja nyt miksi te ette voi yhtyä siihen sdpn vaatimukseen että nyt parannetaan pientä työeläkettä ja kansaneläkettä saavien asemaa ja että tehdään tällainen ohjelma jolla eläkeläisköyhyyttä vähennetään vastatkaa olkaa hyvä mikä estää tähän yhtymästä kun teillä on kerran varaa hyvätuloisten veronkevennyksiin

arvoisa puhemies yleensä en lähde väittelemään koska se ei johda täällä salissa oikeastaan kovinkaan usein yhtään minnekään mutta nyt on pakko sanoa että sosiaalidemokraatit te hurskastelette nyt todella kovin taitettu indeksi on ollut voimassa lipposen hallituksen myötä yli kaksikymmentä vuotta te ette ole muuttaneet sitä vaikka te olette olleet hallituksessa sen aikana monta kertaa mutta ei ole muutettu yhtään minnekään lisäksi nämä asiat mitä me olemme hallituksen toimesta täällä luetelleet mitkä pitää muuttaa heti kun tämä taloustilanne paranee ovat juuri näitä lääkekattoa matkakustannuksiin täytyy puuttua elikkä nämä takuueläkeläiset ja kansaneläkeläiset pieneläkeläiset yleensä heti me puutumme kun on mahdollisuus takuueläkettä on nostettu nostetaan kaksi kertaa tämän hallituksen aikana se ei ole tarpeeksi mutta se on pieni muutos puoliväli

pitää tehdä selvitys ja katsoa kuinka siihen mahdollisesti

sosiaalidemokraatit ovat tulleet tähän istuntoon tänään rakentavasti aivan kuten myös valiokuntakäsittelyssä tämän asian yhteydessä olemme yhtyneet tähän kansalaisaloitteeseen siihen perimmäiseen kysymykseen elikkä siihen että työeläkeindeksiin ei tule tule muutoksia olemme halunneet puuttua eläkeläisköyhyyteen ja pientä työeläkettä saavien ihmisten toimeentuloon ja olemme myös tekemässä erilaisia toimenpide esityksiä jotka esittelen tuossa seuraavassa puheenvuorossani sen takia minusta minusta on ollut todella hämmentävää se että nyt täällä hyökätään sosiaalidemokraattien kimppuun aivan kuin me olisimme tehneet jotakin tämän hallituskauden aikana tosiasia on se että hallitus on nimenomaan heikentänyt pienituloisten eläkkeensaajien toimeentuloa kansaneläkeindeksit

arvoisa rouva puhemies kyllä täytyy sanoa että demarien linja on kyllä aivan käsittämätön puhutaan indekseistä joiden vaikutus saattaa olla eläkkeeseen en tarkkaa summaa tiedä mutta puhutaan yhdestä viiva kahdesta eurosta kun takuueläkettä neljäkymppiä nostetaan takuuvarmasti jää plussalle tässä hommassa kun tätä aloitetta nyt käsitellään on vähän sama maku te olette antaneet ihmisille kuvan että tällä hoidetaan pienten eläkeläisten ongelmat kuntoon ei varmasti hoideta ja teidän monet kuntavaalikentillä olevat kannattajanne hämmästyvät että eikö se nostakaan heidän eläkettään ei varmasti nosta tämä palvelee suurten eläkeläisten etuja niiden isojen ihmisten etuja joilla on rahaa jo ennestäänkin sitähän te olette aina ajaneet miksi te ette tupopöydissä ole hoitaneet sitä pienen palkansaajan asiaa siellähän se pitää hoitaa eikä tässä salissa tulopolitiikka kuuluu ihan selkeästi työmarkkinapöytiin siellä sen olla pitää ja kannatan sitä lämpimästi itsekin

arvoisa puhemies kyllä tätä keskustelua kuunnellessa aika surulliseksi tulee edelleen palaan siihen että kun tästä asiasta lähetekeskustelu käytiin tässä salissa oli herttaisen syvä yksimielisyys siitä että nyt tarvitaan suomessa toimenpideohjelma siitä miten me pystymme helpottamaan pienituloisten eläkeläisten arkea herttaisen kova yksimielisyys nyt kun sitä esitetään että laaditaan tämmöinen toimenpideohjelma niin se ei hallitukselle käy niin tässä nyt kannatta kyllä oppositiota syytellä siitä että me pidämme ne samat sanat mitä sanoimme myös lähetekeskustelussa tosiasia nyt vain on että kun katsotaan eläkeläisten arkea niin pienituloisilla ihmisillä eläkeläisillä ja myös työtä tekevillä ostovoima heikkenee tämän hallituksen päätöksen perusteella ostovoima se että tulee neljäkymppiä takuueläkkeeseen lisää ei paljon lohduta siinä vaiheessa kun asiakasmaksuja on nostettu kolmellakymmenelläkolmella prosentilla mihin meni se neljäkymppiä jo aika moneen kertaan

on tärkeää että sosiaalidemokraatit ovat vastuullisella linjalla tämän kansalaisaloitteen kanssa ja valiokunnassa rinta rinnan puolueet tehneet hyvää työtä sen suhteen että tällaista ylisukupolvista eroa ei voida suomessa aikaansaada mutta kyllä tässä keskustelussa kuitenkin tulee esille tiettyjä perustavanlaatuisia näkemyseroja siitä keitä ovatkaan ne kaikista pienimmät eläkeläiset pienituloisimmat eläkeläiset kyllä ne ovat niitä kansaneläkeläisiä takuueläkeläisiä takuueläkeläisten asemaa on parannettu kahteen otteeseen kahteen otteeseen kyllä se on historiallinen saavutus te puhutte jatkuvasti työeläkkeiden parantamisesta se on varmastikin aivan tärkeä asia mutta valitettavasti ne eivät kuitenkaan ole niitä kaikista pienimpiä eläkeläistuloja niinpä pidän tärkeänä sitä että valiokunta on tehnyt hyvää työtä ja tämä valiokunnan mietintö kansalaisaloitteeseen on kuitenkin yksimielinen

puhemies takuueläkettä on nostettu ja se on hyvä asia mutta mutta tosiasia on kuitenkin eduskunnan tietopalvelun mukaan nämä laskelmat osoittavat että se käteenjäävä summa ostovoima takuueläkkeen nostamisesta huolimatta on miinusmerkkinen ja kun siihen lisää sitten kaikki muut heikennykset jotka koskevat pienituloisia sairaita ikääntyneitä ihmisiä asiakasmaksut palvelumaksujen nostamiset erilaisten matkakulukorvausten heikentyminen ja asumistuen leikkaukset kaikki tämäntyyppiset asiat näitten pienituloisten eläkkeensaajien toimeentuloon me haluamme olla aidosti vaikuttamassa siihen että me rakennamme yhdessä toimenpideohjelman siihen että tämä suunta kääntyisi toiseen suuntaan ja sitä me haimme aidosti ja hyvällä tahtotilalla valiokunnassa että hallituspuolueet olisivat lähteneet siihen mukaan

köyhien asioihin ja minä luotan siihen mutta en luota sosiaalidemokraatteihin kyllä valitettavasti yhtään koska teidän tekonne ovat niin synkät eläkeläisten osalta viime kaudella te leikkasitte työeläkeindeksiä

vain lausumia
vielä edustaja viitanen arvoisa puhemies
en tiedä miten sanoisin sen kohteliaasti mutta kyllä minusta tuntuu että näiden kahden vuoden jälkeen perussuomalaiset ovat ehkä se viimeinen taho joka voi syyttää ketään siitä että puhutaan toista ja tehdään toista sehän on suorastaan legenda tuolla kun kuuntelee kansalaisia että kuinka ihmeessä perussuomalaiset täysin päinvastaista politiikkaa kuin ne puheet olivat ennen vaaleja täysin päinvastaista tulee kreikka paketteja eli soini ykkösiä ja milloin mitäkin aivan toisin ei olla pienen työmiehen ei pienen työnaisen asialla puhemies ei kerta kaikkiaan olla mutta puhemies miksi

edustaja viitaselle sanoisin että vaikka hän onkin huolissaan kreikkalaisten eläkkeistä niin täällä puhutaan nyt suomalaisten eläkkeistä kuten lähetekeskustelussa totesin on voitava säilyttää luottamus eläkkeiden maksamiseen kaikissa tilanteissa myös luottamus niihin kolmenkymmenen vuoden kuluttua maksettaviin eläkkeisiin on oltava tämä luottamus on koetuksella jo nyt ilman mitään indeksien muuttamistakin tämän aloitteen käsittely oli siinä mielessä arvokasta että kansalaisille tulee tässä selväksi että ovat itse asiassa vain puskuri joka ei sellaisenaan riitä eläkevastuiden maksamiseen vaan tarvitaan nyt ja vastaisuudessa työssä käyvien eläkemaksuja eläkerahastot ovat vain osa sitä

valiokunta on mietinnössään huomioinut ongelmat eri eläkeläisryhmien tulojen riittävyydestä suhteessa elinkustannuksiin tätä tarkastelua toivoin lähetekeskustelussa ja nyt se tarkastelu on tehty todetaan myös se selvä tosiasia että indeksien muutos hyödyttäisi itse asiassa eniten keski ja suurituloisia ja että keinot pienituloisten eläkeläisten auttamiseen voivat olla paljon tehokkaampia keinoja on esitetty ja nyt on kysymys vain siitä että niihin on löydettävä rahat olisi rehellistä esittää rahat näiden korjausten tekemiseen valtiontalous on miinuksella hallitus pyrkii parantamaan tämän maan työllisyyttä ja taloutta siinä on konkreettisia keinoja tyhjien puheiden sijaan

arvoisa puhemies köyhyys on aina ongelmallista kärsi siitä sitten kuka tahansa aiheuttaa monenlaisia seurannaisvaikutuksia erityisen lohdutonta on kuitenkin eläkeläisköyhyys sillä ikänsä tai vammansa vuoksi eläkkeellä olevat harvoin kykenevät parantamaan tulotasoaan esimerkiksi työtä tekemällä sen vuoksi eläkeläisten kokemaan köyhyyteen tulisi puuttua mahdollisimman pian haluan esittää kiitokset kansalaisaloitteen tekijöille siitä että he ovat onnistuneet herättämään keskustelua hyvin paljon eläkeläisten toimeentulo ongelmista ja ja suoranaisesta köyhyydestä kansalaisaloitteen tiimoilta käyty keskustelu on kuitenkin jäänyt pitkälti ilman konkreettisia ehdotuksia tai malleja eläkeläisköyhyyden poistamiseksi aloitteen ehdottama palkkatasoindeksin käyttöönotto on todettu kestämättömäksi eläkejärjestelmän kannalta todella vähän on julkisuudessa kuitenkaan puhuttu erilaisten muutosvaihtoehtojen kokeilemisesta indeksiin voisiko esimerkiksi tämä niin sanottu viisikymmentä viiva viisikymmentä malli edistää paremmin eläkeläisten toimeentuloa ehkä siitä pitäisi mahdollisesti tehdä selvitys kuten viitanenkin peräsi niin henkilökohtaisesti sanon ja toivon että sitä selvitettäisiin onko se hyvä tai huono sitä ei voida vielä kannattaa koska ei tiedetä mitä se sisältäisi haluaisin tietää laskelmat kyseinen malli oli käytössä vuosina kunnes lipposen hallitus muutti sen nykyiseksi kahdeksankymmentä

malli turvaisi tasapuolisesti eläkkeiden kehityksen suhteessa palkkoihin ja kuluttajahintoihin tämänkaltaisia malleja voitaisiin kokeilla ja mallintaa ottaen huomioon eläkerahastojen oletettu tuotto näin tietäisimme miten ne ne vaikuttavat eläkerahastoihin on totta että erilaisia malleja on taannoin arvioitu sosiaali ja terveysministeriön asettama työryhmä arvioi työeläkeindeksijärjestelmän mahdollisia muutostarpeita vuonna kaksituhattakaksitoista tällöin todettiin että eläkkeiden ja ansaittujen eläkeoikeuksien nykyinen tarkistusmenettely on toimiva ole riittäviä perusteluja esittää siihen muutoksia kysyisin kuitenkin eikö nyt olisi tarvetta harkita muutoksia kun kolmasosa eläkkeensaajista noin neljäsataakolmekymmentätuhatta ihmistä on pudonnut köyhyysrajan alapuolelle nykyinen indeksi ei selvästi ainakaan ehkäise eläkeläisköyhyyttä on toki muitakin keinoja parantaa juuri pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa tehokkainta olisi nostaa vielä lisää takuueläkettä ja kansaneläkkeen tasoa tai pohtia eläkkeiden verotuksen keventämistä takuueläkettä hallitus on nostanut tosiaan jo kerran ja toinenkin kerta tulee ja sanon suoraan että perussuomalaiset ovat tätä asiaa vahvasti vieneet eteenpäin hallituksessa sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä nostettiin esille myös niitä toimenpiteitä jotka helpottaisivat juuri pienituloisia eläkeläisiä sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kohtuullistaminen sekä lääkkeiden ja matkakustannusten omavastuun kohtuullistaminen nämä ovat niitä asioita mitä pitää nyt todella pohtia ja ottaa käyttöön heti kun taloustilanne vähänkin kehittyy vielä suotuisampaan suuntaan ja valon pilkahduksia siinä on jo nähtävissä kiitos

arvoisa

sukupolvien välillä ja useamman kymmenen vuoden päähän niin keskeisenä periaatteena täytyy olla se että sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus toteutuu viimeistä piirtoa myöten se on jo senkin takia tärkeää että tulevat sukupolvet eivät ole tässä salissa puolustamassa oikeuksiaan mutta tästä salista saattaa löytyä heitä jotka mieluusti tekisivät sellaisia ratkaisuja jotka olisi helppo tässä päivässä tehdä antaa hyötyä toisille ja maksajat tulevat sitten myöhemmin tähän liittyy myös se että täällä on monesti keskusteltu näistä ennusteista aina ennusteisiin liittyy kysymysmerkkejä toteutuvatko ne juuri niin kuin on ennustettu mutta jos me jokaisessa asiassa alkaisimme tekemään niin että emme ottaisi huomioon pidemmän aikavälin ennusteita niin olisimme kyllä tuhon tiellä jos tekisimme niin yleisesti talouspolitiikassa tai jos tekisimme niin silloin kun käsittelemme esimerkiksi ilmastonmuutosta ja tässä on vaikuttavat useamman kymmenen vuoden päästä joten meidän on pakko arvioida niitä ja yleensä on vielä turvallisempaa niin jos arvioimme niitä jonkin verran pessimistisesti nuoren sukupolven kannalta on vielä keskeistä se niin kuin tässä aloitteessakin perustellusti käynyt läpi että tässä mietinnössä todetaan että ei voi olla niin että yhä pienenevälle joukolle kasataan yhä suurempi taakka tähän on oikeastaan kaksi tekijää toinen on se että nuoremmat ikäluokat ovat nyt pienempiä kuin vanhemmat ikäluokat ja toinen on se että maailmalta löytyy valitettavia esimerkkejä ja ja tutkimustietoa siitä että saattaa käydä niin että ensimmäistä kertaa historiassa tämä sukupolvi nuori sukupolvi jää edellistä sukupolvea köyhemmäksi ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa saattaa käydä niin että varallisuus sukupolvelta sukupolvelle ei nousekaan nuorempi sukupolvi jokainen ymmärtää sen että pienemmistä tuloista ei voi maksaa suurempaa taakkaa kun tätä aloitetta käsitellään ehkä kuvaavin ja avaavin kohta löytyy tästä mietinnöstä sivulta neljännen ajattelin tästä suoran lainauksen ottaa menon lisäys elikkä eläkemenon lisäys tulee rahoittaa joko käyttämällä rahastoituja eläkevaroja taikka nostamalla eläkemaksuja rahastoitujen eläkevarojen käyttö pienentäisi niistä ja vähitellen kuluttaisi rahastoidut varat loppuun ja pakottaisi nostamaan maksuja merkittävästi eläkemaksujen nosto kasvattaisi veroastetta ja lisäisi työn sivukuluja eli nostaisi työllistämiskynnystä maksujen nosto kohdistuisi työssä käyviin ja erityisesti nuorempiin ikäluokkiin joiden työuran aikainen maksurasitus nousisi indeksimuutos hyödyttäisi eniten tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentä viiva tuhatyhdeksänsataakuusikymmentä luvulla syntyneitä valiokunta ei pidä hyväksyttävänä sälyttää sälyttää nuorempien ikäluokkien harteille aiempaa suurempaa maksurasitusta tähän kappaleeseen kiteytyy hyvin pitkälti se problematiikka mikä tähän kansalaisaloitteeseen liittyy arvoisa puhemies se toinen asia josta ajattelin puhua on on myös se sama asia jonka nostin esille jo lähetekeskustelussa ja joka silloin lähetekeskustelussa oli tässä salissa hyvin yksimielinen se liittyy tähän totta että meillä on valtavan paljon eläkeläisiä jotka elävät erittäin tiukoilla olisi tärkeää että me täällä yhdessä pohtisimme niitä keinoja joilla me pystyisimme heidän arkeaan helpottamaan onkin nyt nyt suuri kummastus että kun lähetekeskustelussa niin hallituspuolueen edustajilla kuin oppositiopuolueiden edustajilla oli yhteinen tahto tehdä toimenpideohjelmaa että puututtaisiin tähän eläkeläisköyhyyteen niin nyt kun sitä toimenpideohjelmaa esitetään se ei yhtäkkiä hallitukselle käykään on perin surullista ettei tässä suomen juhlavuoden hengessä yhdessä teeman mukaisesti voitaisi yhdessä paneutua ratkaisemaan tätä ongelmaa ja on sanomattakin selvää että tämän ongelman ratkaisu ei hoidu ainoastaan ja vain tämän hallituksen voimalla vaan se vaatii myös seuraavien hallituksien panosta olisi nyt ollut keskeistä että juhlavuoden hengessä niin kuin äsken olisimme yhdessä tähän ongelmaan puuttuneet ja lähteneet hakemaan ratkaisuja eläkeläisköyhyyden nujertamiseksi siinä keskeisiä toimenpiteitä täällä on jo esitetty mutta ne nimenomaan liittyvät myös moniin niihin päätöksiin joita me täällä eduskunnassa teemme paljonko lääkkeet maksavat mikä on ruuan hinta mitkä ovat erilaisten palveluiden maksut mikä on verotuksen taso ja niin edelleen monia asioita jotka ovat ihan täällä meidän päätettävissämme voisimme lähteä yhdessä pohtimaan joka oikeasti tähän ongelmaan paneutuisi suuri sääli todella on että hallituspuolueille tämä ei nyt käy varsinkaan kun täällä äsken perussuomalaisten edustaja oli sitä mieltä että tarvitaan selvitys tästä puoliväli indeksistä näitä selvityksiähän kyllä maailman sivu on tehty ja tähänkin asiaan tässäkin mietinnössä ja niissä asiantuntijalausunnoissa joita valiokunta on saanut otetaan kantaa enemmänkin olisin nyt sitten sitä mieltä että jos jotain selvityksiä pitäisi saada niin selvitys siitä asiasta minkä edustaja gustafsson täällä nosti esille liittyen tähän eläkkeensaajien keskusliiton esitykseen että siirtyisimmekin tästä kokonaan prosentuaalisesta tarkistuksesta osittain euromääräiseen tarkistukseen jos nyt perussuomalaiset ovat todella sitä mieltä että jotain uusia selvityksiä pitää saada niin ettekö te voisi nyt lyödä kättä päälle edustaja gustafssonin ja eläkkeensaajien keskusliiton kanssa ja teettää selvityksen siitä voitaisiinko siirtyä sellaiseen malliin missä osa tästä indeksistä tarkistettaisiin prosentuaalisesti mutta suurempi osa euromääräisesti tämä mallihan ainakin alustavien selvitysten mukaan

on hyvin kannatusta kerännyt ja myös todella pienentäisi tuloeroja nyt kun teillä on tästä asiasta vastaava ministeri niin jos te olette nyt sanojenne mittaisia olettaisin että nyt sitten pikapuoliin tämmöisen selvityksen tilaatte siinä edustaja gustafsson nosti ihan oikean asian esille arvoisa puhemies tähän loppuun vielä totean sen että todella näissä eläkeasioissa toivottavasti aina noudatetaan sitä että sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus toteutuu toivon mukaan myös pääsisimme jo pikkuhiljaa paneutumaan yhdessä tähän eläkeläisköyhyyteen ja hakemaan ratkaisuja siihen

arvoisa rouva puhemies

eliniän noustessa eläkettä maksetaan aiempaa pidempään ja alkavat eläkkeet ovat myös aiempaa suurempia samaan aikaan työssä käyvät ikäluokat pienenevät ja syntyvyys on aiempaa alhaisempaa heikko vanhushuoltosuhde tulee olemaan pysyvä ilmiö eikä vain suuriin ikäluokkiin liittyvä ohimenevä vaihe suomen noin yhdestä pilkku neljästä miljoonasta eläkkeensaajasta lähes kaksisataatuhatta elää eussa käytetyn köyhyysrajan alapuolella mielestäni eläkeläisköyhyyttä torjuttaessa tärkeimpiä ovat kansaneläkkeen ja takuueläkkeen korotukset myös riittävä asumistuki verotuksen keventäminen erilaisten asiakasmaksujen ja lääkkeiden sekä matkakustannusten omavastuiden ja muiden etuuksien tasojen tarkastelu ovat avainasemassa kuten tänään olemme monesti kuulleet mikäli tämä aloite hyväksytään tai olisi valiokunnassakin hyväksytty johtaisi se erittäin kauaskantoisiin seurauksiin ne tuntuisivat vielä vuosikymmenien päästä eläkejärjestelmässämme valiokunta on kuullut eri asiantuntijoita työssään eikä olekaan mikään ihme että lähes kaikki eläkejärjestelmien asiantuntijat ovat tyrmänneet tämän kansalaisaloitteen kansalaisaloitteesta hyötyisivät ennen vuotta tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä syntyneet ja sen jälkeen syntyneet tämän maksaisivat sellaista perintöä emme varmasti halua lapsillemme antaa vaikka miten itsekkäitä olisimmekin kun puhutaan meidän eläkejärjestelmästämme on keskeistä ymmärtää sukupolvien välinen tilanne ja ennen kaikkea oikeudenmukaisuus epävarmuus on lisääntynyt nuorten työllisyydessä ja he ovatkin arvioiden mukaan menossa taloudellisesti ja sosiaalisesti huomattavasti epävarmempaan työelämään kuin me vanhemmat aikoinamme monet selvitykset ovat kertoneet että niin sanottu y sukupolvi on jäämässä ensimmäisenä sukupolvena historiassa edeltäjiään edeltäjiään köyhemmäksi samaan aikaan nuorten taakka ikääntymisestä johtuvista kustannuksista tulee kasvamaan entisestään tämä on saatu aikaan edellisten hallituskausien päätöksillä joka tapauksessa nuorille ei enää saa lisätä suurempaa maksutaakkaa eläkkeistä nykyinen järjestelmä takaa nuorille sellaisen kestävän kehityksen mikä turvaa myös heidän eläkkeensä mikäli kansalaisaloite hyväksyttäisiin se olisi jyrkässä ristiriidassa eri sukupolvien oikeudenmukaisuuden näkökulmasta enkä ainakaan itse sitä hyväksyä eläkemaksua kerätään jatkuvasti samalla kun eläkevastuuta kertyy työssä olevilta kerättävistä maksuista valtaosa eli kahdeksankymmentäkuusi prosenttia käytetään jo eläkkeellä olevien eläkkeiden maksuun ja osa rahastoidaan tulevia eläkkeitä varten tällä hetkellä työeläkkeisiin rahastoidut varat kattavat noin kaksikymmentäkahdeksan prosenttia tähän asti kertyneistä eläkevastuista eläkemaksut ovat nousseet yhdeksänkymmentä luvun jälkeen reilusti yli kolmanneksen tämä on merkittävä ero nykyisten eläkeläisten aikoinaan maksamien eläkemenojen suhteen alle kaksikymmentäviisi vuotiaiden mediaanitulot ovat myös pudonneet vuosien kaksituhattakymmenen viiva kaksituhattaneljätoista aikana kuusi prosenttiyksikköä samaan aikaan eläkeläisten mediaanitulot ovat nousseet selvästi kun tähän todetaan vielä eläkemaksujen vaikutus niin voimme todeta että nuoriso maksaa tällä hetkellä pienenevistä tuloistaan suurempaa eläkevelkaa mikäli kansalaisaloite hyväksyttäisiin tulisi nuorison eläkemaksuja nostaa kuudella prosenttiyksiköllä tai leikata eläkkeitä tulevaisuudessa ainakaan itse en halua tätä omille lapsilleni vaikka miten itsekäs olisinkin tiedän että nuoriso on jatkossakin valmis maksamaan ikäihmisten turvatusta vanhuudesta ja palveluista sekä eläkkeensaajien eläkkeistä oman osuutensa mutta he ymmärtävät oikein hyvin mikä on oikeudenmukaista ja mikä ei tämä on nimenomaan oikeudenmukaisuuskysymys arvoisa rouva puhemies kuten alussa totesin meidän tulisi keskittyä niihin toimenpiteisiin joilla on oikeasti eläkeläisköyhyyteen ja parantaa pienituloisten eläkeläisten asemaa meidän tulee juhlapuheiden lisäksi huolehtia ihan oikeasti siitä että pystymme torjumaan eläkeläisten köyhyyttä mikä on todellinen ongelma yhteiskunnassamme hallituksien kokoonpanoista riippumatta päätöksien tulee kuitenkin olla aina inhimillisiä ja oikeudenmukaisia ja niiden tulee perustua faktoihin eläkeläisten pienituloisuus on erityisen yleistä työkyvyttömyyseläkettä saavien alle viisikymmentäviisi vuotiaiden ja yksin asuvien vanhuuseläkettä saavien eläkeläisten keskuudessa köyhyys on kasautunut erityisesti vanhemmille yli seitsemänkymmentä vuotiaille yksin asuville naisille jotka ovat hoitaneet lapsia kotona joilla työeläkkeet ovat pieniä ja joiden pääasiallisena eläketulona ovat kansan ja takuueläke heidän olosuhteitaan meidän tulee parantaa edellä mainitsemillani keinoilla mielestäni olisi myös hyvä selvittää kannattaisiko siirtyä puoliväli indeksiin ja kenelle siitä olisi hyötyä olen tästä puhunut jo omassa eduskuntavaalikampanjassani vuosia sitten

edustaja hoskosen puheessa oli paljon myöskin tämmöistä alkiolaista sävyä kun kannoitte huolta pienen ihmisen asiasta ja ajattelitte että on väärin että että on tällaisia ökyomistajia jotka sitten riistävät vuokrillaan kansalaisia sanoa sen että tiedän että

jotka allekirjoittivat tämän kansalaisaloitteen

on niitä joitten kengässä on kivi hiertänyt vuosia vuosikymmeniä siitä että

he kokevat tämän eläkejärjestelmän epäoikeudenmukaiseksi se on vain tällä tavalla minä en kanna huolta suurituloisten eläkkeistä ja sen takia olen esittänyt täällä tätä eläkkeensaajien keskusliiton indeksimallia joka olisi oikeudenmukainen ja solidaarinen

arvoisa rouva puhemies haluan nyt vähän oikeastaan täydentää vastalausetta ja ja ajattelin myös avata vähän tämän toimenpidealoitteen sisältöä kun täällä on peräänkuulutettu että täällä puhutaan vain puppua tämän osalta meillä on ihan selkeästi myös mietitty pohdittu asioita mitä tässä toimenpideohjelmassa voisi olla mutta ei ole tarkoitus että sosiaalidemokraatit tämän

ohjelman tekee vaan sen tekee hallitus ja se oli meidän tavoitteenamme katsotaan nyt sitten miten tämän asian kanssa käy arvoisa puhemies muutamia esityksiä siitä mitä tässä toimenpideohjelmassa voisi olla sisällytettynä kansaneläkeindeksiin tehdyt heikennykset ja jäädytykset vaikuttavat suoraan ostovoimaan koska etuudet eivät enää seuraa hintakehitystä tätä ei voi kompensoida verotuksella etenkään koska pienimmistä eläkkeistä joihin myös kansaneläkeindeksit eniten vaikuttavat ei makseta veroja lainkaan kaikkein pienituloisimpien eläkkeensaajien asemaan voidaan parhaiten vaikuttaa takuueläkettä takuueläkettä korottamalla toinen eläkkeiden parantamiseen parhaiten toimiva keino on tason nostaminen kuten hyvin tiedämme myös pientä työeläkettä saavien tilanne on usein taloudellisesti tiukka kansaneläkkeen ja työeläkkeen yhteensovitusta voitaisiin lieventää siten että pientä työeläkettä saavat saisivat sen lisäksi jonkun verran nykyistä enemmän kansaneläkettä lisäksi verotuksen eläketulovähennysten nostamista tulee jatkaa niin että pieni ja keskituloisten eläkeläisten ostovoima kasvaa eläke etuuksien lisäksi pieni ja keskituloisten eläkeläisten toimeentuloon vaikuttavat palvelujen käyttöön liittyvät maksut ja muut etuudet kuten asumistuki lääkekorvaukset ja hoitotuki eläkkeensaajan asumistuen merkitys on pienituloisille eläkeläisille suuri kaupungeissa joissa asumisen kustannukset ovat suuret hallitus joutui syksyllä kaksituhattaviisitoista perumaan suunnitelmansa eläkkeensaajan asumistuen lakkauttamisesta opposition ja kansalaisten painostuksen alla suunnitelma olisi ajanut tuhansia eläkkeensaajia toimeentulotuen asiakkaiksi tai pois omasta kodistaan siltä osin oli hyvä että hallitus perääntyi tästä esityksestään sipilän hallitus päätti kuitenkin jäädyttää eläkkeensaajan asumistuen enimmäisasumismenot heikennyksen vuoksi peräti noin viidenkymmenenviidentuhannen eläkkeensaajan asumistuen saajaa ylittää enimmäismenot siltä osin heidän toimeentulonsa ei jatkossa

asumistuen enimmäismenojen nostaminen olisi yksi keino helpottaa pienituloisimpien korkeita vuokria maksavien arkea nopeasti pidemmällä aikavälillä jatkuvasti nouseviin asumiskustannuksiin pitää ratkaisu löytyä järkevällä asuntopolitiikalla ja kaavoituksella eläkkeensaajien toimeentulon kannalta on myös heidän tarvitsemistaan palveluista perittävien maksujen tasot palvelujen tarve on suurin useimmiten kaikkein vaikeimmassa asemassa olevilla eläkeläisillä palvelujen oikea aikainen ja sujuva saatavuus on arjessa erityisen tärkeää sosiaali ja terveydenhuollon palvelumaksujen kohtuullistaminen helpottaa erityisesti pienituloisten eläkkeensaajien toimeentuloa esimerkiksi viime hallituskaudella laadittu raportti kunnan järjestämisvastuulla olevan palveluasumisen ja kotiin vietävien palveluiden asiakasmaksujen uudistamisesta antaa hyvän pohjan oikeudenmukaisen maksupolitiikan kehittämiselle

pitäisi voimakkaasti edistää myös hyvällä työllisyydellä ja palkkapolitiikalla on merkittävä vaikutus tuleviin eläkkeisiin eläkeläisistä pienituloisimpia ovat työeläkettä vailla olevat eläkeläiset naisten eläkkeet jäävät miesten eläkkeistä jälkeen paitsi matalamman palkan myös sirpaleisemman työuran vuoksi työuran pituuteen ja kertyvään eläketurvaan voidaan vaikuttaa hyvällä työllisyydellä ja työelämän kehittämisellä laadukkaalla koulutuksella oikeudenmukaisella palkkapolitiikalla laadukkaalla työterveydenhuollolla sekä sekä perhevapaiden tasaisemmalla jakamisella arvoisa herra puhemies eläkeläisten pienituloisuus on tosiasia johon voidaan kuitenkin vaikuttaa poliittisin päätöksin olemme avanneet keskustelun ja esittäneet erilaisia keinoja eläkeläisten aseman kohentamiseksi vaikka hallitus ei halua laatia esittämäämme toimenpideohjelmaa eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi ja eläkeläisten toimeentulon turvaamiseksi odotamme että hallitus tarttuisi tavalla tai toisella tähän yhteistyötarjoukseen ja toisi omat vaihtoehtonsa selkeästi tähän keskusteluun

teki aloitteen ja keräsi siihen runsaan määrän nimiä se oli hyvä näin saatiin eläkekeskustelu tänne isoon saliin ja toisaalta myös asianomainen valiokunta sosiaali ja terveysvaliokunta paneutumaan tähän asiaan varsin perusteellisesti niin kuin mietintö osoittaa on ihan paikallaan että eläkeasioista käydään ainakin kerran vaalikaudessa kunnon keskustelu ja nyt siihen ainakin tarjoutui mahdollisuus pääsin itsekin kuuntelemaan myös asiantuntijoita valiokunnan julkisessa kuulemisessa kiitos valiokunnalle siitä että sellainen järjestettiin meillekin jotka emme valiokuntaan kuulu meillä on kaksijakoinen eläkejärjestelmä kansaneläkejärjestelmä ja ansioeläkejärjestelmä on historiallinen tosiasia että tällaiset on näitten välillä on aika isot erot tietysti se että toiset maksetaan eri varoista kuin toiset ja niiden rahoitus on tätä kautta erilainen ja sitten toisaalta myös niiden säädökset ovat erilaisia kyllä minä ja niin kuin täällä salissa olen havainnut likipitäen kaikki muutkin olen huolissani kansaneläkelaitoksen piirissä olevien eläkeläisten tilanteesta uskon ja valitettavasti joudun toteamaan että varsin moni kansaneläkkeen ja takuueläkkeen varassa elävä joutuu todella miettimään ostaako ruokaa vai lääkkeitä ja tämä on todella huolestuttava asia satavuotiaassa suomessa siksi kyllä vetoan hallitukseen että erityisesti näitä kansaneläkelaitoksen maksamia etuuksia pyritään pitämään sellaisella tasolla että tällaisessa asemassa ei kukaan suomessa olisi työeläkkeen puolella on myös niitä joilla on varsin pieni

poistettiin vielä näiltä vuosituhannen vaihteessa se oli ikävä teko lipposen kakkoshallitukselta eikä sitä ole koskaan korjattu lupauksia on ehkä annettu mutta näin ei ole tehty on pieniä työeläkkeitä monet ihmiset meidän äitimme ja isämme jotka ovat tehneet pitkän raskaan elämäntyön kaupassa tai erilaisilla palvelualoilla miksei teollisuudessakin ja virastoissa ovat ansainneet pienen palkan ja sitä kautta myös hyvin pienen ansioeläkkeen se ei tänä päivänä riitä heille kuuluisi suurempi etuus myös sinä aikana kun ovat ovat jo työnsä tehneet toisaalta meillä on sitten varsin hyviäkin eläkkeitä määrällisesti ei kovin paljon mutta kuitenkin niitä on ja jatkuvasti tulee lisää niistä meidän ei tässä talossa tarvitse olla huolissamme niihin voisi verotustakin varmasti lisätä ja toisaalta järjestelmää voisi tarkastella niin että eläke eroja ei kasvatettaisi vaan niitä supistettaisiin valitettavasti tämä kansalaisaloite olisi johtanut eläke erojen merkittävään kasvuun ajan mittaan ja se ei ole ole ainakaan sellainen tavoite jota itse haluaisin tukea arvoisa puhemies kataisen hallituksen ohjelmassa oli maininta vuonna kaksituhattayksitoista että taitetun indeksin osalta tehdään selvitys tuo selvitys tehtiin mutta pääministeri katainen ja valtiovarainministeri urpilainen panivat sen hyllyyn meillä olisi selvitys miten sitä voitaisiin ehkä viedä eteenpäin korjata mutta se ei kelvannut silloiselle hallitukselle ja joudumme toteamaan ettei se kelpaa tällekään hallitukselle ja ymmärrän sen hyvin koska tämä malli ei ole ihan niin yksioikoinen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta kun tämä tilanne nyt mielestäni sipilän soinin hallitus toimii aivan oikein kun se niukat varat ohjaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eläkkeiden nostamiseen eli takuueläkkeen korottamiseen kerran ja nyt toisenkin yle veron poistamiseen ja niin edelleen maksupolitiikka on on raskas ja se on koitunut monelle eläkeläiselle lisätaakaksi mutta toisaalta kuntatalous on tämän hallituksen aikana pantu kuntoon meillä oli viime vuonna yli puolen miljardin ylijäämä kuntataloudessa viime vaalikaudella luvut olivat äärettömän ikäviä raju velkaantuminen verojen korotus palvelujen heikentäminen yt neuvottelut jopa kriisikuntia oli paljon ja eläkeläisille vaikeassa asemassa oleville eläkeläisille kuntatalous ja sitä kautta kuntien peruspalvelut on äärimmäisen on iso asia tänä päivänä että kunnissa voidaan järjestää vanhuspalvelut kotipalvelut ja terveyspalvelut niin että eläkeläiset ja vanhukset saavat tätä kautta inhimillisen kohtelun sitä ei pidä missään tapauksessa unohtaa arvoisa puhemies jos tätä työeläkejärjestelmää uudistetaan niin kuin toivon niin mielestäni esimerkiksi alle kolmentuhannen euron kuukausieläkkeen indeksisuojaa pitäisi parantaa ja yli kolmentuhannen euron varsinkin jos siitä mennään vielä ylemmäksi pitäisi heikentää entisestään ja näin tasata eläke eroja eikä kasvattaa niitä tämä toivottavasti on jo tämän hallituksen ohjenuorana mutta ennen kaikkea silloin kun seuraava hallitus muodostetaan vuonna yhdeksäntoista on syytä ottaa tämä hyvin vakavasti enkä puhu nyt omaan pussiini vaikka silloin varmaan olenkin pelkästään nauttijan puolella